lähetekeskustelua tästä asiakohdasta käydään kello viisitoista neljäkymmentäviisi saakka keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mikäli keskustelu päättyy ennen kello viisitoista neljäkymmentäviisi siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli yhdeksänteen

arvoisa rouva puhemies käräjäoikeusverkostoa kehitetään kahdessa eri hankkeessa joista laaditaan erilliset hallituksen esitykset käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeessa on arvioitu käräjäoikeusverkostoa kokonaisuutena ja tätä koskeva hallituksen esitys on nyt siis eduskunnan käsiteltävänä

riita asioiden käsittelyn kehittämishanke jota koskeva työryhmän mietintö julkaistaan lähipäivinä ehdotuksista nyt käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä toteutettaisiin käräjäoikeuksien rakenneuudistus uudistuksella kehitettäisiin käräjäoikeusverkostoa siten että sen jälkeen suomessa olisi kaksikymmentä käräjäoikeutta nykyisten kahdenkymmenenseitsemän oikeuden sijaan käräjäoikeuspaikkakunnat olisivat espoo helsinki hämeenlinna joensuu jyväskylä kajaani kouvola kuopio lahti lappeenranta maarianhamina mikkeli oulu pori rovaniemi seinäjoki tampere turku vaasa ja vantaa käräjäoikeuksia yhdistettäisiin seuraavasti espoon ja länsi uudenmaan käräjäoikeudet länsi uudenmaan käräjäoikeudeksi hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirin pohjoiset kunnat ja kanta hämeen käräjäoikeus kanta hämeen

käräjäoikeuden tuomiopiirin eteläiset kunnat itä uudenmaan tuusulan ja vantaan käräjäoikeudet itä uudenmaan käräjäoikeudeksi kemi tornion ja lapin käräjäoikeudet lapin käräjäoikeudeksi keski pohjanmaan ja pohjanmaan käräjäoikeudet pohjanmaan käräjäoikeudeksi sekä oulun ja ylivieska raahen käräjäoikeudet oulun käräjäoikeudeksi käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vähennetään nykyisestä viidestäkymmenestäseitsemästä kolmeenkymmeneenkuuteen oikeuksien kahdenkymmenen hallinnollisen kanslian lisäksi erillisiä kanslioita jäisi neljälle ja istuntopaikkoja kahdelletoista paikkakunnalle uudistuksella tarkistettaisiin myös eräiden erityisasiaryhmien tuomiopiirijakoa asiaryhmät edellyttävät erityistä asiantuntemusta mikä puoltaa keskittämistä nykyistä harvempiin

uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta uudistus perustuu oikeusministeriön vuonna kaksituhattakolmetoista laatimaan oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille kolmetoista viiva kaksikymmentäviisi ohjelman toimeenpano on pääministeri sipilän hallituksen toimintasuunnitelmassa yhtenä keskeisenä kivijalkahankkeena sitä toteutetaan oikeudenhoidon kehittämisohjelman mukaisesti ohjelman mukaan toimintaympäristön muutoksiin vastataan

oikeusministeriön hallinnonalalla rakenneuudistuksilla palveluiden ja prosessien sähköistämisellä sekä lainsäädännön ja menettelyjen sujuvoittamisella käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen toteuttaminen on yksi ohjelman keskeisistä hankkeista taustalla on useita tekijöitä yksi oikeudellisen ympäristön monimutkaistuminen edellyttää tuomioistuinten henkilöstöltä vahvaa yleis ja erityisosaamista sekä myös kielellistä ja teknistä osaamista meneillään oleva tuomioistuinlaitoksen henkilöstön ikärakenteesta johtuva eläköityminen on osaltaan iso muutostekijä kolme vireillä on myös useita muita hankkeita kuten jo mainittu summaaristen asioiden käsittelyn kehittäminen sekä sakkomenettelyn käyttöalan laajentaminen ja oikeudenkäyntiprosessien keventäminen joilla on huomattava vaikutus käräjäoikeuksissa käsiteltävien asioiden määrään neljä myös asiointi käräjäoikeuksissa on muuttunut muuttuu edelleen sähköistä asiointia ja videoneuvottelun käyttöä kehittämällä voidaan luoda uudenlaisia tapoja palvella kansalaisia viisi digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti vireillä olevalla syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeella niin sanotulla aipa hankkeella sekä muilla sähköistä asiointia lisäävillä toimenpiteillä kuten videoneuvottelujen käytön lisäämisellä on suuri merkitys tuomioistuinlaitoksen työskentelytapojen muutokselle ja kehittämiselle kuusi lainkäytön painopistettä on viime vuosina siirretty entistä enemmän käräjäoikeuksiin se asettaa entistä suurempia vaatimuksia lainkäytön seitsemän tuomioistuinten toiminnalle paineita asettavat myös vallitseva valtiontaloudellinen tilanne ja sen myötä niukkenevat resurssit tuomioistuinten toimintakyvyn ja lainkäytön laadun turvaaminen edellyttää uusia tehokkaampia keinoja järjestää tuomioistuinten toimintaa ja johtaa niitä uudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä jotta käräjäoikeuksien toimintakyky voidaan toimintaympäristön muutoksista ja niukoista taloudellisista reunaehdoista huolimatta turvata näihin haasteisiin vastataan vahvistamalla käräjäoikeuksien rakennetta käräjäoikeuksien toimipaikat sijoittuisivat väestökeskittymiin eli suurimpiin kaupunkeihin toisaalta istuntopaikkoja olisi välimatkoista johtuen säilytettävä myös muualla kaikilla niillä paikkakunnilla joilla olisi käräjäoikeuden toimipiste olisi myös muiden viranomaisten toimipisteitä ehdotettu toimipaikkaverkko olisi käräjäoikeuksien yhdistämisestä huolimatta varsin kattava kielellisten oikeuksien turvaamisesta huolehdittaisiin sijoittamalla kaksikielisiin käräjäoikeuksiin riittävä määrä kielituomarin virkoja myös ruotsinkielisen kansliahenkilöstön riittävyydestä on varmistuttava jotta tuomioistuinpalveluja kyetään jatkossakin antamaan tasapuolisesti molemmilla kansalliskielillä suurempien hallinnollisten yksiköiden muodostaminen voi pidemmällä aikavälillä edesauttaa myös kielellisten oikeuksien toteuttamista uudistuksella ei heikennetä myöskään saamelaisten kielellisiä oikeuksia uudistuksella saavutettaisiin yhteensä arviolta noin miljoonan euron säästöt henkilöstö ja toimitilakustannuksissa lisäksi verkoston supistumisen myötä turvajärjestelyjen ja aipa varustelun edellyttämä investointipaine pienenisi yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa ja vuosittaiset käyttökustannukset noin kaksi miljoonaa euroa

nyt on mahdollista käydä debattia tästä aiheesta

arvoisa puhemies ministeri tuossa esittelikin hallituksen esityksen perinpohjaisesti ja hyvin tosiaan kaikissa esityksissä on ikäviä puolia ja hyviä puolia ja tässä on kyllä näitä hyviä puolia paljon enemmän tosiasia on se että käräjäoikeudessakin tarvitaan erikoisosaamista ja se varmistetaan tällä että keskitetään suurempiin yksiköihin tuomareita ja silloin myös tämä käräjäoikeus ei ole niin haavoittuva kuin tällä hetkellä tietyt pienet yksiköt ovat mitä sitten tulee näihin kielellisiin oikeuksiin niin se todella pystytään turvaamaan tällä järjestelyllä tosiasia on että digitalisaatio helpottaa paljon oikeudenhoitoa se ei voi olla lähipalvelu mutta sen pitää olla saatavissa oleva palvelu ja sen saa esimerkiksi digitaalisen yhteyden kautta suurin osa ihmisistä tämä uudistus on välttämätön ei pelkästään säästöjen takia vaan myös oikeudenhoidon takia

puhemies käräjäoikeuksien vähentäminen vaarantaa kansalaisten oikeusturvan ja se johtaa siihen että monilla kansalaisilla matka lähimpään käräjäoikeuteen voi muodostua kohtuuttoman pitkäksi nyt kustannuksia sälytetään asiakkaiden maksettavaksi ja kynnys turvautua oikeuslaitoksen tarjoamaan oikeusturvaan entisestään nousee

vuoden kaksituhattakymmenen edellisen uudistuksen vaikutusarvioinnit olisi tehty huolellisesti näin ei ole kuitenkaan menetelty ja on syytä kyllä kyseenalaistaa syntyvätkö tässä ne säästöt mitä nyt ministeriö tavoittelee

arvoisa rouva puhemies kiitos paljon ministerille kattavasta esittelystä meidän lähtökohtamme tähän koko uudistukseen on totta kai se että meidän kaikista tärkein tehtävämme on oikeusturvan toteutuminen se ei voi olla riippuvainen siitä mikä on valtiontalouden tilanne samaan aikaan lienee myös ole semmoinen asia joka on lähipalvelu ja samaan aikaan meidän sähköiset palvelut antavat meille ihan erilaisen mahdollisuuden tarjota ihmisille mahdollisuuksia saada näitä palveluita myös ilman että käräjäoikeudessa täytyy käydä mutta kyllä aika vakavalla korvalla kuuntelen näitä puheenvuoroja siitä kuinka syvä se huoli on siitä heikentääkö tämä meidän oikeusturvaa ja erityisesti tämä huoli kielellisten oikeuksien toteutumisesta on aito sen takia oli hienoa että ministeri myös otti tämän puheenvuorossaan esille varmasti kun lakivaliokunnassa tätä asiaa käsitellään niin erityisesti nämä ovat ne asiat joista lisää tietoa vielä

puhemies epäilemättä kyseessä on monella tavalla aivan aivan välttämätön muutos mutta on tietysti todettava että kun käräjäoikeuksien toimipisteitten määrä vähenee niin seurauksena saattaa olla asiakkaiden näkökulmasta hyvinkin pitkät pitkät etäisyydet sitten noihin toimipisteisiin ja kysehän tässä on asiakkaan oikeusturvaydinsisällöstä ja oikeuden saatavuudesta kuulinko tai kuuntelinko oikein oikein kun ministeri arvioi millä tavalla tämä asiakkaan oikeusturva nyt sitten sitten jatkossa turvattaisiin oliko niin että ministeri ja ministeriö myös hyvin aktiivinen siinä että näihin kuntiin perustettaisiin yhteisiä palvelupisteitä joista olisi saatavissa joko henkilökohtaista tai etäpalvelua myös oikeudenhoitoon liittyvissä asioissa eli onko näin että oikeusministeriö haluaa näitä muun muassa valtiovarainministe riön suunnittelemia asiakaspalvelupisteitä perustaa aktiivisesti
arvoisa

puhemies näin mittavien leikkausten yhteydessä on täysin perusteltua kantaa huolta kansalaisten oikeusturvasta riittävään oikeusturvaan kuuluu oikeudellisten palveluiden riittävä läheisyys mikä edellyttää tarpeeksi tiheää käräjäoikeusverkostoa nyt etäisyydet kasvavat mikä uhkaa pidentää käräjäoikeuspäiviä ja ruuhkauttaa tuomioistuimia keskittämisen lisäksi oikeusturvaa uhkaa myös kielellisten oikeuksien mahdollinen heikkeneminen uudistuksen myötä kysyisinkin teiltä arvoisa ministeri miten kansalaisten oikeusturva varmistetaan mikäli nyt esitetyt käräjäoikeusverkoston leikkaukset toteutetaan ja istuntopaikkoja radikaalisti radikaalisti vähennetään ja olisin myös peräänkuuluttanut edellisen käräjäoikeusverkoston supistamisen vaikutuksia kustannusvaikutuksia ja asiointimatkojen pidentymisten vaikutuksia

puhemies ministeri esitteli täällä hallituksen esityksen ja otti esille myös kielellisten oikeuksien toteutumisen uskon että hän vilpittömästi ajattelee että

tämä on todella vaikea asia ja oletan että tämän esityksen tekeminen on ollut sellainen jonka kanssa ministeri on pitkään joutunut kipuilemaan yhtäältä on pakko tehdä jotakin paineiden alla ja toisaalta välttämättömät uudistukset on saatava liikkeelle huolet kansalaisten oikeusturvasta ja kohtuuttomien välimatkojen välttämisestä ovat aiheellisia kuten on myös aiheellinen se huoli esimerkiksi meillä siellä iisalmen suunnalla kun sukevan vankila on lähellä ettei siirretä resursseja taskusta toiseen eli että sitten poliisimiehet joutuvat monellakin tapaa toisarvoisiin tehtäviin vankikuljetusten varmistamiseen ja se on sitten taas poliisin resurssista toisaalta pois

puhemies kun lukee tätä esitystä niin huoli on todella suuri nyt uudistetaan suomalaista oikeuslaitosta raha edellä ei toimiva oikeuslaitos edellä resurssipulaa ja käsittelyaikoja ja niiden lyhentämistä ei voi hoitaa käräjäistuimia vähentämällä alueellinen yhdenvertaisuus ei tässä toteudu suomeen on tulossa maan alueelliseen laajuuteen nähden pohjoismaiden vähiten kattava käräjäoikeusverkosto muun muassa tuomariliitto ollut tästä erittäin huolissaan sekä tästä prosessista että siitä kuinka heitä on kuultu miten heidän havaintonsa on otettu huomioon heidän näkemyksensä on että heitä ei ole ole ollenkaan tässä kuultu ja tämä myös on todella huolestuttavaa sitten tämä keskeinen asia tässä kun kerran ministeri itse on käynnistänyt tuomioistuinviraston perustamistyöryhmän ja ajatus on että se olisi jo kaksituhattakahdeksantoista voimassa niin miksi nämä piti nyt erillisinä tuoda tällä tavalla eikö olisi ollut viisautta jättää se tälle uudelle virastolle tehtäväksi
arvoisa rouva puhemies todellakin keskeinen tehtävä tässä esityksessä on ollut luoda yhä vahvempi käräjäoikeusverkosto jossa kaikki yksiköt pystyisivät hoitamaan tehtävänsä mahdollisimman hyvin myös poikkeustilanteissa tätä ajatellen suurempi koko on mahdollistava sen että myöskin laatu on parempi ja palvelu monipuolisempi eli tärkeää on turvata se että jokaisella on jatkossakin mahdollisuus saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ja uskon että tärkeämpää ihmisten kannalta on todellakin tuomioistuinten toimivuus palveluiden saatavuus ja laatu kuin varsinainen etäisyys joskin mikäli olen oikein ymmärtänyt tässä esityksessä on kyllä huomioitu se että matka ei ei ole kohtuuton vaan siedettävä kaikille arvoisa

rouva puhemies aika rohkeasti alkoi tämä keskustelu kun lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen totesi että tämä esitys tulee parantamaan oikeudenhoidon laatua

arvoisa puhemies minulle tämä esitys on erittäin vaikea ja hankala olen itse auskultoinut kemijärven käräjäoikeudessa varsinaisena käräjäoikeutena se lakkautettiin mutta nytten kemijärvi on pysynyt istuntopaikkana mutta nyt tämä istuntopaikkakin lopetetaan sieltä tämän mukaisesti kyllä kaksi kertaa mietin mitä tämän kanssa nyt aletaan tekemään mutta tällä hallituskaudella on tehty monia muitakin hyvin vaikeita päätöksiä tämä kertoo siitä että me kannamme vastuuta koko yhteiskunnan tulevasta tilanteesta viimeisten kymmenen vuoden aikana suomi on velkaantunut

tämän toiminnan mukana kehitämme ja mietimme miten me saisimme kuitenkin toimivia palveluita myös meille syrjäseudulle

arvoisa rouva puhemies olisin kysynyt ministeriltä vähän noista kuulemisten ja videoinnin aikatauluista koska mikäli olen ymmärtänyt oikein korjatkaa ministeri niin henkilökunnan määräähän tuomareiden määrää ei tässä ole tarkoitus vähentää vaan toimipisteitä yhdistellä ja lisäksi myös keskittää tiettyjä asioita tiettyihin tuomioistuimiin osaamisen varmistamiseksi kun täällä on huolena nimenomaan juuri tämä palvelun saatavuus niin miten nämä kuulemiset ja sähköiset asioinnit etenevät ja semmoiset toimipisteet esimerkiksi kunnan kanssa missä voisi sitten rauhassa olla kuulemisessa videointilaitteen yhteydessä ymmärrän sen hyvin että siitä on huoli olisin vielä kysynyt kun minä olen hyvinkäältä ja hyvinkäällä kysytään kansalaisten riveissä kun meille jää kanslia hyvinkäälle tästä on ollut uutisoinnissakin eikö se tarkoita sitä että jää myös istuntosalit eikä pelkästään kanslia meillä paikallislehtikin vähän siitä väärin

arvoisa rouva puhemies tämä oikeuslaitoksien keskittämisen vimma on ihan kauheata kun rupeaa miettimään niitä alueita mistä otetaan ne käräjäoikeudet poikkeen

näillä valtion työpaikoilla ja näillä toimipisteillä on suuri vaikutus myös elinkeinoelämään ja siihen miten elinkeinoelämä tulee sijoittumaan tuolla maakunnissa siksi kysynkin arvoisa ministeri onko tehty sellaista kokonaistaloudellista yhteenvetoa missä arvioidaan kaikkien oikeuskulujen lisäksi myös alueellisen oikeuslaitoksen merkitystä harvaan asuttujen alueiden elinvoimaan missä huomioidaan alueiden elinkeinoelämän tarpeet ja siitä kuinka paljon ne tuottavat rahaa

puhemies tämä ei ole reilu uudistus se ei ole oikeudenmukainen uudistus eikä se ole oikeusturvaa vahvistava uudistuskaan on aika merkillistä että vasta kuusi vuotta sitten ei olla riittävästi nyt käyty läpi mitä silloin tapahtui miten se on toiminut nyt halutaan taas vähentää käräjäoikeuksien määrää ja sanotaan että tarvitaan suurempia yksiköitä samalla kyllä pidetään etelä karjalan käräjäoikeudesta kiinni kainuussa saa säilyä käräjäoikeus ja kanta hämeessä saa säilyä käräjäoikeus nämä kaikki ovat suurin piirtein samankokoisia kuin ne kaksikieliset käräjäoikeudet porvoossa raaseporissa ja kokkolassa jotka nyt aiotaan lakkauttaa miksi ministeri lindström juuri länsi suomesta haluatte viedä käräjäoikeudet ja millä tavalla aiotte turvata

puhemies tämä uudistus kieltämättä on hieman ongelmallinen mutta ymmärrän toki sen ajan hengen missä tässä parhaillaan suomessa elämme säästötoimenpiteitten keskellä mutta tuli mieleen sellainen ongelma onko tätä oikeusministeriö miettinyt kun monelle ihmiselle joka joutuu asioimaan esimerkiksi käräjäoikeudessa vaikka nyt jonkun lupa asian tiimoilta tai jonkun muun vastaavan asian kanssa

kun meillähän monia monia käräjäoikeuden istuntoja istutaan ihan sanon rutiinijuttujen takia ja niihin menee paljon aikaa onko tätä prosessia nyt kehitetty niin paljon että saataisiin nopeutettua ja tällaisia helppoja juttuja saataisiin vietyä nopeasti läpi jolloin aikaa ja toimenpiteitä jäisi niille jutuille jotka todella vaativat sitä istuntoaikaa enemmän

ensimmäinen ongelma on se että jos ihmisellä on omaisuutta tai tuloja niin oikeuteen meneminen on aina riski oikeudenkäynnin kalleuden johdosta tulottomalla ihmisellähän tätä ongelmaa ei samalla tavalla ole kun yhteiskunta korvaa viime kädessä oikeudenkäyntikulut toinen huoleni koskee oikeusistuimien ruuhkaisuutta ja käsittelyjen kestoa jos oikeuskäsittelyt kestävät vuosikausia se ei voi olla oikeusturvan mukaista nyt hallitus esityksessään on vähentämässä käräjäoikeuksien määrää ja huolimattomasti asiaan perehtyen voisi ajatella että tämä saattaisi jopa pahentaa näitä mainittuja ongelmia kuitenkin asia voi myös olla päinvastoin ja tällä uudistuksella voidaan turvata tuomioistuinten toimintakykyä kansalaisille ei ole niin oleellinen kysymys onko oikeus viidenkymmenen vai sadan kilometrin päässä kuin se käsittely vuoden vai viisi vuotta kysynkin ministeriltä antaako tämä uudistus mielestänne mahdollisuuksia näiden kahden epäkohdan korjaamiseen

arvoisa rouva puhemies näillä alueilla mistä nämä käräjäoikeuden istuntopaikat tai kansliat loppuvat ihmiset aika tarkkaan katsovat hallituksen esityksen ja lakiesityksen perusteet ihan ainakin ylä savossa ja ehkä varkaudessa pohjois savosta siis lakkautetaan yhdestä maakunnasta kaksi käräjäoikeuden istuntopaikkaa ihmetellään mihin nämä laskelmat perustuvat ensinnäkin talouslaskelmia ei ole ja sitten toinen juttu on että nämä säilyvät paljon pienemmillä seutukunnilla ja alueilla joilla on paremmat tieyhteydet että mitään punaista lankaa tai logiikkaa ihmiset eivät ole tässä hallituksen esityksessä nähneet ja ainakin minä olen oikeudenkäytön näkökulmasta sitä mieltä että kaikille ratkaisuille pitää olla järkevät perusteet ja sellaiset perusteet jotka perustuvat lakiin ja oikeudenmukaisuuteen arvoisa ministeri voisitteko te valistaa yläsavolaisia miksi sieltä otetaan tämä istuntopaikka pois ja lisätään poliisin ja vankilahenkilökunnan kuljetuksia

arvoisa rouva puhemies eipä voisi enempää olla samaa mieltä edellisen puhujan hallituspuolueen kansanedustaja eestilän kanssa kyllä tämä tuntuu käsittämättömältä että pohjois savoa rankaistaan kahdella käräjäoikeuden kanslian lakkauttamisella erityisesti kun esimerkiksi iisalmen osalta on odotettavissa että kustannukset päinvastoin kasvavat sukevan vankila muodostaa kohtuullisen asiakaskannan tuohon iisalmen käräjäoikeuden kanslialle ja kun näitä ihmisiä lähdetään viemään sitten kuopioon saakka niin puhutaan jo aivan erilaisesta poliisiresurssien tarpeesta ja myöskin matkakustannuksista ja muista tietysti sekin hämmentää että kuopiosta on sanottu että siellä ei ole edes tarpeeksi tiloja ja resursseja siihen että kaksi käräjäoikeuden kansliaa sekä varkaus että myöskin iisalmi sinne sitten juttuineen siirtyy eli

täällä ovat pohjois savon edustajat jo ottaneet kantaa iisalmen ja varkauden osalta perustellusti ja maltillisesti haluan kiinnittää huomiota vielä yhteen näkökulmaan nämä lakkauttamiset niin tämä kuin monet monet aiemmatkin sattuvat aika paljon näihin seutukaupunkeihin noin viiteenkymmeneen seutukaupunkiin ympäri maata ja kun nämä lakkauttamiset kasautuvat niillä on lamaannuttava vaikutus sen alueen elinvoimaisuuteen ja tulevaisuudennäkymiin ehkä myös elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin tässäkin päätöksessä mitä nyt te tarjoatte herra ministeri olette kuunnellut kyllä meitä ihan kiitettävästi tämä näkökulma on jäänyt kokonaan oikeastaan huomioon ottamatta minä toivon että että lakivaliokunta joka tämän asian vielä tulee syynäämään ja perkaamaan perin juurin katsoisi myös tästä näkökulmasta näitten käräjäoikeuksien uudelleensijoitteluja ja lakkauttamisia

haluan kysyä ministeri lindströmiltä summaarisista riita asioista summaariset riita asiat ovat hyvin tärkeitä ahvenanmaan käräjäoikeuden toiminnan kannalta tässä lakiehdotuksessa ei sanota mitä niille tapahtuu tulevaisuudessa mutta me tiedämme että keskittämistä suunnitellaan miten hallitus aikoo tulevaisuudessa turvata summaaristen

varmasti kaikki tässä salissa samaa mieltä siitä että käräjäoikeuksien saavutettavuus on tärkeää ja ihmisten oikeusturvasta on huolehdittava mutta samaan aikaan on tietysti selviö että meidän tulee elää ajassa ja meidän tulee myös kehittää uusia tapoja asiointiin tästä meillä on lapissa jo varsin pitkät kokemukset meillä ne etäisyydet niihin käräjäoikeuksiin ovat tähänkin saakka olleet pitkiä satoja kilometrejä enkä ole kyllä tällaista huolta kuullut tästä salista lappilaisten oikeusturvan puolesta näitä oikeuspalveluitahan ei kokonaisuutena voida ajatella pelkkänä lähipalveluna nyt hivenen ihmettelen tätä edustaja henrikssonin puheenvuoroa en tiedä muistanko oikein ettekö te ministerinä ollessanne itse asiassa laittanut tämän uudistuksen alulle ja pyörimään näin olen ymmärtänyt oikeusministeri lindströmiltä haluaisin kysyä tässä vaiheessa näin saamelaisten kansallispäivän jälkeisenä päivänä miten saamelaisten kielelliset oikeudet jotka ovat tärkeitä toteutuvat tässä uudistuksessa
arvoisa puhemies on totta että oikeudenhoidon uudistamisohjelma uudistamisohjelma tehtiin viime kaudella on myös edustaja kärnä että itse sanoin hyvin selkeästi kun virkamiestyöryhmä toi esityksensä käräjäoikeusuudistukseksi että en seiso sen takana ja siitä on näytteitä on muun muassa myös lehdistötiedotteita jotka voisin lukea tässä elikkä silloin jo ministerinä näin että tämä ei ole hyvä uudistus ja että pitäisi selvittää muita keinoja mennä eteenpäin itse puhuin siitä että pitäisi saada nykytekniikka meidän oikeussaleihimme pitäisi saada videolaitteita pitäisi mennä ruotsin järjestelmään niin että alioikeuksissa

kun tätä lakia ruvettiin viemään eteenpäin olin todella iloinen sen takia että siihen sisältyy myös yrityssaneeraus ja ulosottovalitusasiat mutta miten sitten kävikään täällä sanotaan näin että käräjäoikeuksien tuomiopiirin määrittelyperusteen muuttuminen ulosottoviraston alueesta maakuntapohjaiseen käräjäoikeuden tuomiopiirijakoon ei aiheuta muutosta nykytilaan

arvoisa puhemies sähköinen asiointi on toki vastaus monien rakenteellisten uudistusten aiheuttamiin huoliin ja digitalisaatio voi häivyttää ja poistaa etäisyyksien tuomia ongelmia

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että hallinto ja rakenne ovat toimivat ja oikeudenkäynnit sujuvat tässä on videoinnit ja digitalisaation hyödyntäminen tullut tullut esille mutta itse veisin tätä keskustelua myös hivenen oikeusprosesseihin siihen että prosessit venyvät suomessa usein liian pitkään ensin on tutkinta sen jälkeen

enemmän kuin se missä rikolliset tuomitaan kansalaisia kiinnostaa se että heidät tuomitaan ja hyvin kysyisin teiltä arvoisa ministeri kun te olette laittanut liikkeelle selvityksen oikeustajun mukaisista rangaistuksista millä tavalla tämä on etenemässä ja koska me pääsemme siihen että rikolliset saavat sen mitä he ansaitsevat

mutta kun lukee esitystä ja kun kuulee kollegojen puheenvuoroja tässä jopa hallituspuolueitten kansanedustajien puheenvuoroja niin en en yhdy siihen että kyseessä olisi kehittämishanke kuultiin tässä myöskin edustaja laukkaselta mitä suomen tuomariliitto on lausunut tästä heidän mielestään suomeen on tulossa maan alueelliseen laajuuteen nähden pohjoismaiden vähiten kattava

joten siinäkään suhteessa tätä ei voi sanoa kehittämishankkeeksi toinen asia tärkeä asia mahdollisuudet saada palvelua ruotsiksi heikkenevät merkittävästi ja niin kuin on kuultu käräjäoikeuksien käräjäoikeuksien työkieli muuttuu ruotsista suomeksi muun muassa keski pohjanmaan ja pohjanmaan käräjäoikeuden sekä espoon ja länsi uudenmaan käräjäoikeuden yhdistyessä sitä ei voi sanoa

kiittää ministeri lindströmiä hän esitti tämän asian ymmärrettävästi kun täällä on kritisoitu näitä käräjäoikeuksien pienentämisiä niin tämä on tietysti osa säästöjä että hallituspuolueet kyllä ymmärtävät tämän asian mutta vuonna kaksituhattakymmenen tehtiin radikaali rakenneuudistus jolloin käräjäoikeuksia lopetettiin viidestäkymmenestäyhdestä kahteenkymmeneenseitsemään ja tämä on sitä osajatkoa ja ymmärtäisin näin että onko tämä maakuntamallille tehty ja sitten lisäksi tulisi tänne ruuhka suomeen pari käräjäoikeutta koska tiedetään että varsinkin ruuhka suomessa on ollut ruuhkaa asioiden käsittelyssä ja mitä tulee käräjäoikeuden kieleen niin työkieli ei kansalaisten kielellisten perusoikeuksien toteuttamisen kannalta koska asian käsittelykieli määräytyy asiakkaan kielen perusteella jokainen saa käyttää omaa kieltänsä se on perustuslailla määrätty kyllä näin on ei kannata tehdä tästäkään esityksestä aivan härkästä tämä on pieni osa säästöjä niin kuin täällä on sanottu ja tänne on otettu tämä digitalisointi ja videoita kehitetään meidän täytyy

onko hallituksen tavoitteena pikkuhiljaa ja vähin äänin lakkauttaa kaksikielisiä käräjäoikeuksia ensin niistä tehdään istuntopaikkoja ja sitten niitä lakkautetaan hiljaisesti ja vaivattomasti ja kielellisistä oikeuksista viis veisaten

arvoisa puhemies pidän tätä esitystä kyllä kieltämättä hieman ongelmallisena syistä jotka tässä keskustelussa ovat tulleet esiin vaikkapa sen edellisen käräjäoikeusverkon uudistamisen jälkeen jonka tuloksista ole ehkä aivan positiivista lopputulemaa olemassa lisäksi olisi voinut ajatella näitä yhtenä kokonaisuutena kun niistä vankilasäästöistä luovuttiin tämä käräjäoikeusverkosto olisi mielestäni kyllä ansainnut samanlaisen kohtelun ettei tähän painetta olisi ollut olen samaa mieltä edustaja kääriäisen kanssa siitä että valitettavasti näistä nyt monet kertautuvat seutukaupungeille pohjois savossa ylivieska raahessa kemi tornion alueella ja olisi kyllä erittäin tärkeää kun vakuuteltu on että tällä ei pitäisi olla ainakaan tuomarikuntaan henkilöstövaikutuksia ettei myöskään muita henkilöstövaikutuksia kohdistuisi sitten säästöjen kautta näille seuduille jotka muutenkin kantavat aikamoista taakkaa useista säästöistä onhan näin ettei henkilöstövaikutuksia pitäisi olla

kysynkin ministeriltä miten pystytään esimerkiksi espoossa turvaamaan käytännössä tätä ruotsinkielistä palvelua kun espoon käräjäoikeuden laamanni on jo nyt tällä hetkellä ilmoittanut että pätevien ruotsin kielen taitoisten henkilöiden löytäminen on on ollut vaikeata ja satunnaista vaikka siellä palveluksessa olevat olevat lisääntyvät muutamalla kymmenellä tämä tosiasia ei muuttune
arvoisa rouva puhemies pohjois savon kansanedustajat ovat jo puheenvuoroissaan laajasti tuoneet huolemme oikeuspalvelujen oikeuspalvelujen tulevaisuudesta jos iisalmen ja varkauden kansliat suljetaan ministeri perusteli näitä muutoksia käräjäoikeusverkoston karsimiseen muun muassa käsittelyn laadulla ja valtiontalouden tilanteella tilanteella toivoisin että valiokuntakäsittelyn aikana tuossa käsittelyn laadussa otettaisiin huomioon myös ylipäätänsä palvelun saavutettavuus se pääseekö ihminen käsittelypaikkakunnalle ja myöskin valtiontalouden tilanne siltä kannalta että tuleeko aidosti säästöjä esimerkiksi meillä on huolena

jos kuopioon tarvitsee lisää käräjäoikeuskanslioita rakentaa elikkä terveiseni valiokuntakäsittelyyn ovat että aluetaloudellinen tilanne otetaan myös huomioon ja sitten se toteutuvatko nämä

rouva puhemies uudistukselle on varmasti olemassa hyvät taloudelliset ja toiminnalliset perusteet itse olisin kiinnittänyt huomiota samaan kuin muun muassa edustaja hoskonen eli alioikeusprosessien kehittämiseen julkisessa keskustelussa monet korkeat juristit muun muassa pauliine koskelo ollessaan korkeimman oikeuden presidentti valtakunnansyyttäjä nissinen ja monet muut ovat kiinnittäneet huomiota siihen että käräjäoikeuksissa menee aivan liikaa voimavaroja sellaisten asioiden käsittelemiseen jotka pystyttäisiin oikeusturvaa vaarantamatta käsittelemään kevyemmässä menettelyssä käräjäoikeuksien ulkopuolella tiedän että tätä asiaa on oikeusministeriön toimesta selvitetty ja kysyisin oikeusministeriltä mitä näille selvityksille kuuluu

arvoisa rouva puhemies tuottavuuden vuoksi on tehtävä joskus toimia jotka tekevät vähän kipeää itselleni keskittämisasiat ovat vaikeita mutta tässä asiassa oikeastaan meidän tulisi jokaisen miettiä onko tämä käräjäoikeusasia lähipalvelu ei se ole itse asiassa hyvin hyvin harva sitä kovin monta kertaa elämässä tarvitsee ei ainakaan päivittäin tai viikoittain toivottavasti kukaan

tärkeää olisi se että turhat käsittelyt sieltä käräjäoikeuksista esimerkiksi sovitteluteitse hoidettaisiin ja kaikki ne sähköiset mahdollisuudet mitä on olemassa käytettäisiin hyväksi

puhemies kiitos ministerille hyvästä tietenkin kun on on kyse uudistuksista ja myöskin tiivistetään verkkoa uudet toimintatavat todellakin haastavat meidän kenttämme toimimaan eri lailla tärkeätä on että edelleen jatkossakin on mahdollisuus saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ja tietty asiantuntemus pystytään takaamaan mikä on tässä myöskin sitten yhtenä näkökulmana

oulun käräjäoikeuden isoin sali muun muassa jouduttiin viime viikolla sulkemaan

arvoisa puhemies edustaja maijala kantoi tässä huolta kemijärven osalta voi voi kun tämä olisikin näin helppoa että vain kemijärven osalta tämä esitys on siis tyrmäävä lapin osalta lapista nitistetään kemin käräjäoikeus ja sinne jää vain välimatkat huomioiden yksi lapin käräjäoikeus uudistuksen mukaan kemiin jää vain sivukanslia lisäksi istuntopaikka lakkaa torniosta ja kemijärveltä sekä kanslia sodankylästä kyllä minä sanon että tässä pannaan ihmiset asiakkaat sekä henkilökunta tien päälle mitä tämä tulee sitten maksamaan onko sitä arvioitu kysyn edelleen ministeriltä rovaniemen hallinto oikeus lakkautettiin muutama vuosi sitten ja yhdistettiin ouluun ja nyt on jo osoittautunut ettei säästöjä syntynyt ja että käsittelyajat päinvastoin pidentyivät tuleeko tässä käymään samalla tavalla lisäksi on huomattava tällaisten ratkaisujen välilliset vaikutukset paikkakunnilla joilla käräjäoikeuksia esitetään lakkautettaviksi eli käräjäoikeuksien työpaikkojen lisäksi näiltä paikkakunnilta lähtisivät ainakin suurelta osin myös muut juridisen alan työpaikat kuten lakiasiaintoimistot

ei ole helppoa tuoda esitystä tänne mutta olen ennenkin tuonut hankalia asioita ja sitten puolustelen niitä täällä parhaan kykyni mukaan kolme isoa juttua nousi minun mielestäni tästä palautteesta esille oikeusturva kielelliset oikeudet ja prosessit oikeusturvan osalta on ihan selvää että että kun hallitusta on monesti moitittu siitä että se on valmistellut muka hätäisesti asioita ja se ei ole kiinnittänyt huomiota muun muassa perustuslainmukaisuuteen niin hallitus katsoo että tämä uudistus ei ole perustuslain vastainen eikä sillä heikennetä ruotsinkielisten perustuslaissa turvattuja kielellisiä oikeuksia eikä myöskään saamenkielisten oikeuksia kaikki kielelliset oikeudet pitää turvata käräjäoikeuksien johdon johdon tehtävä ylipäätään tämä kansalaisten oikeusturva on niin vahva perusoikeus että se pitää tämänkin uudistuksen yhteydessä turvata no erilaisia keinoja on siinä hessä hallituksen esityksessä näitten kielellisten oikeuksien turvaamiseksi mainittu ja ne löytyvät kyllä sieltä itse asiassa tämä valiokuntakäsittely on sitten se tärkeä paikka vaikuttaa näihin asioihin vielä koska siellä sitten viimeistellään tämä asia en lähde tässä ennakoimaan mitä mitä valiokunnassa tulee käymään mutta sen tiedän että se tulee saamaan kyllä perusteellisen käsittelyn ja sen se totisesti tietysti ansaitsee näissä prosesseissa joihin muun muassa edustaja zyskowicz ja edustaja heinonen kiinnittivät huomiota totta on paljon kehittämistä ja nimenomaan näitä toimenpiteitä on oikeusministeriössä tehty ja ollaan tekemässä että me saisimme tätä laatua nimenomaan tänne käräjäoikeuksien puolelle ja myös niin että sinne ei tulisi sitten tavallaan turhaa sälää siitä esimerkkinä on muun muassa se että että jatkossa tämmöiset selkeät tapaukset riidattomat tapaukset voitaisiin ratkaista esimerkiksi tien päällä jos kyse on vaikka liikennerikkomuksesta ne eivät tulisi sitten enää näihin oikeuksiin että saataisiin kevennettyä sitä kuormaa sieltä oikeusasteesta ja niin että ne voisivat keskittyä siihen tehtävään mitä varten ne ovat olemassa tätä työtä tehdään koko ajan oikeastaan näistä kieliasioista sen verran että jos otetaan vaikka tämä pohjanmaan käräjäoikeus siellä siis työkieli vaihtuu ruotsista suomeksi käräjäoikeuden työkieli ei ole ratkaiseva sen kansalaisen kielellisten perusoikeuksien toteuttamisen kannalta koska se käsittelykieli on se joka on siinä se tärkeä se määräytyy asiakkaan kielen perusteella silloin se on merkitsevää että kansalainen saa tuomioistuimessa käyttää omaa kieltään ja tämä asia turvataan tässä uudistuksessa minun mielestäni se on iso iso asia totta kai sinnekin saanko vastata kiitos käräjäoikeuteen voidaan myös perustaa kieliosasto jolla työkielenä voi olla ruotsi minä olen lukenut jo julkisuudesta että on huolia siitä millä saadaan käytännössä tarpeellinen määrä ruotsin kieltä taitavaa henkilökuntaa sitten niihin paikkoihin tiedän että ongelmia on tässä rekrytoinnissa että ei tässä missään pilvilinnoissa oikeusministeriössä eletä tämän asian suhteen sen henkilöstön siirtymistä on tosi vaikea ennustaa mutta oletus on tietysti se että on todennäköistä että osa näistä nykyisistä ihmisistä jotka tätä osaavat siirtyisi mutta tämä uudistus edellyttää myös niitten työskentelytapojen muutosta etätyöskentely tulee lisääntymään se koskee niin tuomareita kansliahenkilöstöäkin no mahdollisuuksia tämmöisten erillisten työpisteiden säilyttämiseen selvitetään tämän uudistuksen täytäntöönpanossa ja lisäksi on selvää että siirtymäkaudella henkilöstö voi jatkaa jatkaa työskentelyä nykyisissä sijoituspaikoissaan joka tapauksessa tämmöisen ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön menettäminen on tietenkin epätoivottavaa ja valitettavaa jos henkilöstö ei siirry se koskee kaikkia yhdistyviä käräjäoikeuksia ei vain eteläisintä suomea no uudellamaalla väestöpohja on tietenkin laaja ja siihen kuuluu lukuisia kaksikielisiä kuntia

edellä todetulla tavalla suurimmissa yksiköissä voidaan paremmin keskittää toimintoja ja panostaa kielellisten oikeuksien toteuttamiseen esimerkiksi koulutuksella käräjäoikeuteen voidaan perustaa myös kieliosasto kuten sanoin jossa siihen ruotsinkieliseen asiakaspalveluun voidaan panostaa minä itse uskon tähän koska nämä ovat virkavastuulla valmisteltuja että nämä on tehty vastuullisesti ja lain edellyttämällä tavalla ja nämä viedään maaliin niin että perusoikeudet oikeusturva eivät tässä vaarannu ja jokainen saa palvelua omalla äidinkielellään

arvoisa rouva puhemies

nyt tehtyyn esitykseen on tultu tuomioistuinlaitoksen ja oikeuslaitoksen tehtävänä on perus ja ihmisoikeuksiin kuuluvan oikeusturvan toteuttaminen oikeusturva perusoikeutena sisältää jokaisen oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sekä saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi

vuonna kaksituhattaseitsemän enää viitisenkymmentä hallituksen esitys käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi on kauniisti nimetty uudistukseksi vaikka se on todellisuudessa käräjäoikeusverkoston leikkaamista ja sillä haetaan euromääräisiä säästöjä hallitus on esityksellään lakkauttamassa seitsemän käräjäoikeutta eli jopa kaksikymmentäviisi prosenttia nykyisistä käräjäoikeuksista käräjäoikeuden kanslia ja istuntopaikka katoaisi tämän esityksen mukaan monelta paikkakunnalta niin kotipaikkakunnaltani raahesta kuin monelta muultakin paikkakunnalta täällä salissa on tänään esitetty useamman edustajan puheenvuoroissa myös hallituspuolueen edustajien puheenvuoroissa huolia siitä mikä näitten lakkautusten vaikutus olisi aluetaloudellisesti monelle seutukaupungille ja

ihmisten oikeusturvan toteutumisesta on kannettu ihan aiheellisesti huolta käräjäoikeuksien leikkaaminen on yksi useammasta sipilän hallituksen keskittämispolitiikkaa edistävistä toimista ei ole kulunut kuin muutama kuukausi siitä kun päivystysuudistuksella lakkautettiin pieniltä paikkakunnilta leikkauspäivystyksiä ja jo nyt ollaan viemässä maaseudulta pois myös käräjäoikeuksia ja istuntopaikkoja mitähän palveluita vielä halutaan ottaa pois maaseudulta arvoisa puhemies en ymmärrä miten kansalaisten oikeusturvaa parannetaan pidentämällä asiointimatkoja merkittävästi sähköinen asiointi ei ratkaise kaikkia saavutettavuuteen liittyviä ongelmia sillä kaikilla ei ole riittävää osaamista ja laitteistoa sähköisten yhteyksien käyttämiseen käräjäoikeusverkostoa supistettiin merkittävästi siis vain viitisen vuotta sitten meillä ei ole riittävän kattavaa selvitystä siitä miten tämä vaikutti kansalaisten oikeusturvaan ja silti edessä on jo uusi karsiminen näyttää valitettavasti siltä että suomessa on kaikki myynnissä myös ihmisten oikeusturva

arvoisa rouva puhemies tämä nyt käsiteltävä esitys juontaa työryhmän esitykseen joka ehdotti kymmenen tai kolmentoista käräjäoikeuden lakkauttamista ja jonka silloinen oikeusministeri anna maja henriksson tyrmäsi nyt hallitus sitten päätyi pitkien vääntöjen jälkeen seitsemän käräjäoikeuden lakkauttamiseen oikeusvaltion ylläpitäminen vaatii mielestäni pitkäjänteisyyttä eikä perustavanlaatuisia muutoksia ja uudistuksia tule toteuttaa pikaisten säästöjen hankkimiseksi niukan taloudellisen tilanteen vallitessa tässä esityksessä esitetty analyysi esityksen vaikutuksesta oikeusturvan saatavuuteen on täysin riittämätön vuonna kaksituhattakymmenen toteutetun edellisen lakkautusprojektin vaikutuksia kansalaisten oikeusturvaan tai tuomioistuinlaitoksen kustannusrakenteeseen ei ole kunnolla tutkittu ja se olisi pitänyt tehdä ennen mahdollisia lakkautuksia käräjäoikeusverkoston rakenteellisen kehittämisen tulisi lähteä näiden vuonna kaksituhattakymmenen toteutettujen käräjäoikeusuudistusten vaikutusten perusteellisesta arvioinnista jo nyt voidaan sanoa että oikeudellisten palveluiden määrä on vähentynyt merkittävästi niiltä paikkakunnilta joilta käräjäoikeus lakkautettiin vuonna kaksituhattakymmenen lakimiesliitto on arvioinut että esimerkiksi asianajotoimistojen määrä on näillä paikkakunnilla vähentynyt viidellätoista prosentilla ja niissä työskentelevien juristien määrä kahdellakymmenellä prosentilla uudistusta seuranneiden viiden vuoden aikana kansalaisten ja yritysten oikeusturvan takaaminen vaatii kattavaa tuomioistuinverkkoa siten että tuomioistuimet sijaitsevat kohtuullisen etäisyyden päässä niiden palveluiden käyttäjistä käyttäjistä

lisääntymiseen ja luonnollisesti käytetyn ajan lisääntymiseen tämä tarkoittaa tuomareiden ajankäytön tehokkuuden heikkenemistä ja oikeudenkäyntien kokonaiskustannusten lisääntymistä sekä lisää kynnystä saattaa asioita oikeuslaitoksen käsiteltäväksi myös todistajien kuuleminen vaikeutuu kun yhä useampi todistaja jättää saapumatta paikalle poliisille aiheutuvat menot kasvavat kun tarvittavien vastaajien noutojen määrä tulee moninkertaistumaan koska monilla vastaajilla ole rahaa matkustaa pitkien matkojen päähän istuntoon eikä matkarahaan saa julkista tukea toivon että tässä tilanteessa oikeusministeriö seuraa tiiviisti nyt toteutettavista lakkautuksista seuraavaa tuomareiden syyttäjien oikeudenkäyntiavustajien ja todistajien matkakustannusten kasvua uskon siihen että seiniä vähentämällä ei saada kovinkaan paljon suoraa säästöä kun samalla sitten matkakustannukset väistämättä kasvavat tuomioistuinpalvelujen lisäksi ihmisiltä katoavat kauemmaksi perhe ja perintöasioihin liittyvät tuomioistuinten ulkopuoliset palvelut ja pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä esimerkiksi sopimusten laatimiseen liittyvä osaaminen

toivon itse että tuomioistuinhallinnon perustaminen etenee tällä vaalikaudella euroopan neuvoston suositustenkin mukaisesti siten että se olisi oikeusministeriöstä erillinen mutta olisin kyllä samaan hengenvetoon toivonut että tämä esitys olisi ollut sitten tuon tuomioistuinhallinnon ratkaistavissa myöhemmin miten tässä asiassa edetään täällä on puhuttu tänään myös etäyhteyksistä lappilaisena voin sanoa että etäyhteydet hyvä asia mutta ne eivät kyllä toimi tässä maassa vielä riittävällä tasolla osa etäisyyksien kasvamisen aiheuttamista oikeusturvaongelmista voitaisiin ratkaista parempia etäyhteyksiä käyttämällä mutta se vaatii edelleen suuria investointeja ja siihen meillä ei ole vielä valmiuksia

arvoisa rouva puhemies haluan käyttää puheenvuoron nimenomaan siitä lähtökohdasta miten voisimme minimoida haittavaikutukset ja ja toimia tulevaisuudessa vielä paremmin kuin mitä nykyään toimitaan tässä edustaja ojala niemelä viittasi noihin etäyhteyksiin ja toki kuitenkin esimerkiksi kuntakeskuksista toimivat kohtuullisesti mielestäni olisi todella järkevä uudistus todistajankin kohdalla se että että hän voisi antaa todistuksen todistajanlausuntonsa etänä todistajallahan on velvollisuus saapua oikeuskäsittelyyn uhkasakon uhalla ja ja oikeastaan siitä syystä tiedän että ihmiset vähän välttelevät silminnäkijänä toimimista koska eivät eivät halua uhrata sitä päiväänsä oikeuskäsittelyyn siitä saatavan mitättömän kulukorvauksen tähden luulisin että tällainen etätodistaminen olisi järkevä askel kohti tulevaisuutta toinen asia mihin tässä jo useammassakin puheenvuorossa viitattiin on turhien käsittelyjen saaminen kokonaan pois oikeussalista ja ja myös oikeusoppineilta muutenkin esimerkiksi maanmittauslaitos on tehnyt hyvää työtä nykypäivänä kiinteistöjen kauppakirjoja ei välttämättä tarvitse oikeusoppineilla asti käyttää mutta mutta myöskin monet oikeusprosessit voitaisiin käydä kevyesti sovittelemalla keskenään vähän alemmalla tasolla ja mielestäni tämä olisi sekä asiakkaan että yhteiskunnan kannalta erittäin järkevää toimintaa

värderade fru arvoisa puhemies hallituksen esittämä käräjäoikeusuudistus vähentää rajusti maamme käräjäoikeuksia ja istuntopaikkoja toimiva oikeudenhoito on kuitenkin yksi oikeusvaltiomme peruspilareita siksi hallituksen käräjäoikeusuudistus on mielestäni hyvin hyvin lyhytnäköinen on selvää että valtiontaloutta on tasapainotettava mutta käräjäoikeuksien lakkauttamisesta saatavat säästöt ovat erittäin pienet verrattuna siihen vahinkoon mitä lakkauttamiset aiheuttavat ja voivat aiheuttaa puhutaan ihan murusista kun puhutaan tästä säästötavoitteesta muutama miljoona vuodessa mutta kansalaisten osalta puhutaan suurista asioista puhutaan perustavaa laatua olevasta oikeusturvasta käräjäoikeusverkoston uudistamista selvitettiin jo viime vaalikaudella ollessani itse oikeusministeri ja silloin totesin selkeästi että en voi hyväksyä virkamiesten tekemää selvitystä sanoin silloin näin en voi hyväksyä työryhmän esittämiä malleja käräjäoikeusverkoston kehittämiseksi tämä on täysin virkamiespohjainen selvitys johon päättäjät saavat tulevien vaalien jälkeen ottaa kantaa omasta mielestäni esitetyt mallit ovat liian radikaaleja myös muita vaihtoehtoisia malleja olisi hyvä selvittää nykyiselle keskustavetoiselle hallitukselle tuomioistuintoiminnan keskittäminen ei selvästikään ole ongelma ei näytä

keskittäminen kansalaisille se kuitenkin on kun etäisyydet lähimpään toimipisteeseen pitenevät oikeudellisten palvelujen saatavuus heikkenee ja riippuu yhä enemmän siitä missä kansalainen asuu tämä ei ole oikeudenmukaista huomionarvoista on myös että käräjäoikeuksia ja niiden toimipisteitä ehdotetaan lakkautettavaksi etenkin kaksikielisillä paikkakunnilla tämä on selkeä poliittinen valinta hallituksen taholta

palvelujen alueellinen saatavuus voidaan turvata yhdenvertaisesti kaikille kansalaisille samalla kun etäisyydet pitenevät tämä on kysymys jonka olemme monet esittäneet ja miten hallitus aikoo taata että kansalaisten kielelliset oikeudet turvataan käräjäoikeusuudistuksen yhteydessä käytännössä sanon tässä niin kuin presidentti totesi kun hän vahvisti päivystysuudistuslain kielellisten oikeuksien on toteuduttava myös käytännössä ja arvoisa ministeri toivon että nyt kun tämä laki etenee lakivaliokuntaan voisitte olla avoin sille mitä tulee näihin tuomarin harjoittelupaikkoihin että voitaisiin saada aikaiseksi muutos joka mahdollistaisi myös sen että myös manner suomessa olisi harjoittelupaikkoja joissa vaaditaan täydellinen ruotsin kielen taito muuten tässä vaarannetaan pitkällä tähtäimellä sitä että meillä on todella kaksikielisiä tuomareita tässä on nyt käymässä niin että ne kolme paikkaa jotka vaasan ovat nyt siirtymässä suomenkielisiksi ja se tarkoittaa sitä että on ainoastaan kaksi paikkaa ahvenanmaalla tämä ei ole oikeudenmukaista ei nuoria juristeja kohtaan ja ja nuoria juristeja ei saisi kohdella eriarvoisesti äidinkielen perusteella pitäisi olla mahdollisuus auskultoida myös ruotsiksi kunnes myös suuri suomen kielen koe on saatu kirjoitettua arvoisa puhemies toivon että ainakin näistä kysymyksistä voidaan keskustella toivon myös ministeri ja ministeriön virkamiehet lukevat tämän päivän hesarissa olleen käräjälaamanni mika illmanin kirjoituksen se on erittäin asiallinen muistutan myös siitä että yli kuusikymmentä prosenttia lausunnon antajista on ollut tätä uudistusta vastaan muistutan myös siitä että lakimiesliitto on katsonut että tämä myös heikentää lakimiespalveluja ympäri suomea ja haluan lopuksi todeta että toivon että avoimin mielin mennään nyt eduskuntakäsittelyyn ja että siellä siellä vielä pystytään tekemään viisaita ratkaisuja jotka veisivät tämän uudistuksen parempaan suuntaan ja lopuksi en voi voi olla huomaamatta sitä että jostain ihmeen syystä pietarsaaresta viedään käräjäpaikka mutta kauhavalla se säilyy pietarsaaren kaupunki on asukkaan seutukaupunki niin kuin edustaja kääriäinen tässä totesi seutukaupungit ovat häviäjiä tässä uudistuksessa kauhavalla istutaan paljon vähemmän käräjiä siellä kuitenkin säilyy käräjäpaikka mistäköhän syystä

puhemies historian kuluessa usein välttämättömät uudistukset ovat lähteneet liikkeelle vasta pakon edessä ja tässä uudistuksessa on osittain siitä kysymys nimittäin käräjäoikeusprosesseissa on paljon yksinkertaistamisen varaa ja mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia hyödyntää modernia teknologiaa mutta samanaikaisesti meidän on aidosti oltava huolissamme niistä asioista joita tässä lähetekeskustelussa on tullut esille elämme pitkien välimatkojen päässä pitkien välimatkojen maassa ja kansalaisten oikeusturva on aina ajankohtainen kysymys

tässä keskustelussa nimenomaan pohjoissavolaiset edustajat ovat perustellusti olleet huolissaan ja ovat olleet täällä äänessä meiltä on kaksi eli varkaus ja iisalmi lähtemässä ja ja kyselemme aidosti sen perään tulevatko kustannukset jonnekin muualle suurentuvina matkakuluina kenties kulut siirtyvät oikeusministeriön hallinnonalalta poliisin hallinnon alalle lisääntyvässä määrin käykö niin että kuopioon sitten keskittyykin jutturuuhka käsittelyajat pitenevät sen vuoksi että siellä ei ole ole yksinkertaisesti riittävästi tiloja joissa asiat saataisiin joustavasti nopeasti inhimillisesti käsiteltyä eli on todellakin välttämätöntä että lakivaliokunta tätä kysymystä vielä tarkastelee erittäin perusteellisesti

arvoisa puhemies kehotan kuten edustaja henriksson kaikkia lukemaan mika illmanin kirjoituksen tämän päivän hesarissa hän on käräjätuomari ja oikeustieteen tohtori hän perustelee oikein hyvin miksi miksi sekä läntisellä uudellamaalla että itäisellä uudellamaalla pitäisi säilyttää nämä käräjäoikeudet porvoossa ja raaseporissa haluan myös vielä kerran nostaa esille sen seikan että espoon käräjäoikeuden laamanni on todennut että että siellä on vaikeuksia rekrytoida

ruotsin kieltä osaavaa henkilökuntaa nykyiseen käräjäoikeuteen ja tämä asia ei varmaan tule muuttumaan joten turvallisin ja minun kokemukseni mukaan ainoa tapa olisi säilyttää sekä porvoon että raaseporin käräjäoikeudet ainakin niin

arvoisa puhemies olemme jälleen sellaisessa kohdassa jossa voi olla että tuntuu että ei tehdä kovin suurta ratkaisua vaikka vaikka se käytännössä on mutta silti tehdään vaikka se käytännössä tuntuu olevan tällaisia käytännöllisiä järjestelyjä joilla säästetään jopa seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa ja niin edelleen mutta todellisuudessa vaikutukset ovat paljon paljon kauaskantoisemmat ja säästöjä ei synny suomen kaksikielisyyden perustaa murennetaan jos joku kysyy että mikä tekee suomen kaksikieliseksi minä luulen että melkein jokainen vastaisi että meillä oikeus käydä oikeutta ja saada oikeudessa palveluja omalla kielellä ja hallituksen esityksissä lukee selvästi että nämä täytyy taata ja on turvattava ja pitää olla riittävät me tiedämme kaikki kokemuksesta että jollei erityisrakenteita pidetä pidetä yllä tai tai luoda niin todellisuudessa se ei ole niin yksinkertaista esimerkiksi tämä riski että ei ole auskultointipaikkoja muualla kuin kaksi paikkaa ahvenanmaalla on ihan selvä hyvin nopea uhka sille että ruotsinkielisten tuomareiden määrä tulee vähentymään olisi tietenkin hienoa jos kaikki osaisivat ruotsia ja suomea sen verran että pystyisivät antamaan niitä palveluja molemmilla kotimaisilla kielillä mutta me tiedämme miten tämä tilanne on ja me tiedämme myös että jotkut poliittiset voimat myöskin haluavat että tilanne on sellainen että ruotsin kieli vähenee täältä suomesta ajattelen ehkä en voi olla ajattelematta että teidät on jätetty nyt niin kuin hiukan stereotyyppisen perussuomalaisen asemaan yksin hallituksessa ja ja vetämään alas ruotsinkielisiä palveluja ja että muut hallituspuolueet pääsevät tästä aika helpolla hallitus tietenkin kokonaisuudessaan vastaa tästä on ilmeistä että lakivaliokunta tulee tarkastelemaan tätä ja joutuu selvittämään millaisia toimenpiteitä me tarvitsemme ihan käytännössä jotta nämä oikeudet ja oikeusturva säilyvät ja jotta oikeusjärjestelmä säilyy laadukkaana jokaiselle mihin liittyy ja kuuluu myöskin kielelliset oikeudet kiitos

haluan siksi kysyä ministeri lindströmiltä onko muutoksia suunnitteilla hovioikeuksien osalta ahvenanmaalaiset valittavat päätöksistä turun hovioikeuteen joka jo nykyisellään sijaitsee aika kaukana kysynkin onko muutoksia suunnitteilla hovioikeusverkostoon toivon että asia ei ole näin koska hovioikeuksien väliset etäisyydet ovat jo nyt pitkät

laskee viidestäkymmenestäseitsemästä kolmeenkymmeneenkuuteen niin totta kai etäisyydet monella tavalla kasvavat ja kyse on asiakkaan oikeusturvan ydinsisällöstä ja ja oikeuden saatavuudesta kuten täällä on moneen moneen otteeseen todettu kuitenkin olisi tärkeää että henkilökohtainen asiointi kohtuuetäisyydellä sijaitsevassa palvelupisteessä säilyisi ja turvattaisiin jatkossakin millä tavalla tämä voisi sitten tiukassa taloustilanteessa kaiken kaikkiaan jatkossa toteutua niin yksi keino siihen varmaan olisi se että kuntiin perustettaisiin näitä yhteisiä palvelupisteitä joista olisi saatavissa joko henkilökohtaista tai etäpalvelua myös oikeudenhoitoon liittyvissä asioissa ymmärrän sillä tavalla että tämä käytännössä edellyttäisi vain joitakin hyvinkin vähäisiä lainsäädäntömuutoksia sekä ennen kaikkea kuntien viranomaisten välistä yhteistyötä kysymys ei ole edes resursseista vaan yhteistyön uudesta avaamisesta ministeriöitten sekä valtion ja kuntien kuntien välillä kysymyshän on ennen kaikkea siitä että pyritään nämä palvelut turvaamaan myös täällä oikeuspuolella mahdollisimman laadukkaasti minä toivoisin että tätä nyt sitten valiokuntakäsittelyssä myös pohditaan mitä ikään kuin tilalle toivoisin tietysti myös sitä että ministeri arvovallallaan ja ja oikeusministeriö myös

arvoisa rouva puhemies

on mielestäni todellista käräjäverkoston rajua leikkaamista kun miettii sitä mitä aikaisemmin on tehty niin kuin jatkoa sille minusta tässä semmoiset keskeisimmät ongelmat liittyvät aluepoliittisiin kysymyksiin ja kielellisiin oikeuksiin kun miettii sitä aikaisempaa niin jo pelkästään kaksituhatta luvulla käräjäoikeuksia on vähennetty kuudestakymmenestäkuudesta tuomioistuimesta nykyiseen kahteenkymmeneenseitsemään käräjäoikeuspaikkaan ja lisää nyt ollaan esittämässä nyt nämä lisäesitykset ovat selkeästi heikentämässä kansalaisten oikeuspalveluiden saantimahdollisuuksia ja samalla heikentävät kansalaisten oikeusturvaa mitä henkilökohtaisesti pidän erittäin suurena riskinä lisäksi on kysymys aluepoliittisesta valtiohallinnon työpaikkojen alasajosta kun huomioi sen että käräjäoikeus käsittelee valtionhallinnon toimijoiden kuten poliisin ulosoton maistraatin oikeusaputoimiston ja veron asioita kaikki nämä edellä mainitut virastot miettivät varmaan jatkossa toimintansa tarpeellisuutta niillä alueilla missä käräjäoikeus on lakkautettu ja samalla sitä laajuutta mitenkä laajoille kanslioita tulee toimimaan ja se saattaa aiheuttaa lisää valtion kanslioitten lakkauttamisia näillä valtion palvelujen saatavuudella on vaikutusta myös yritysten sijoittumisiin alueilla sillä on myös alueiden kannalta elinkeinopoliittista merkitystä nyt kun lakkautettavien listaa käy läpi niin merkille pantavaa on se että iso osa niistä sijaitsee alueilla missä on pitkät välimatkat ja kun ajattelen esimerkiksi koko savoa niin siellä tapahtuu se että savonlinnasta lähtee varkaudesta lähtee iisalmesta lähtee ja pieksämäen istuntopaikkakin lähtee pois kuitenkin tuommoinen tuntuva isku tämmöiselle alueelle tulee olemaan se tulee lisäämään myös tätä asuinpaikasta riippuvaa ihmisten eriarvoisuutta lisäksi se tulee lisäämään tuntuvasti todistelukustannuksia kun todistajien matka ja ansionmenetyskuluja tulee huomattavasti lisää huomioitavaa on myös poliisien määrän vähentyminen ja se kuinka paljon heidän ajankäyttöään sitoo syytettyjen kuljettaminen tuomioistuinpaikkakunnalle tämä tämä tulee osaltaan lisäämään turvattomuutta harvaan asutuilla alueilla kun poliisit eivät pysty hoitamaan normaaleja työ ja partiotehtäviään mielenkiintoinen asia oli lukea tuomariliiton kannanotto asian johdosta sen pääsisältö oli sellainen että suurentamalla käräjäoikeusalueita ei saavuteta säästöjä hankkeen ajoitus on epäonnistunut tarvitaan laajempi selvitys ennen kuin tehdään pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä edellisen vuonna kaksituhattakymmenen tehdyn uudistuksen jälkeen jolloin vähennettiin kaksikymmentäneljä käräjäoikeutta kattavaa kokonaisvaikutusta ei olla kuitenkaan tehty ja olisi toivonut että se olisi ollut ensin valmiina kun oltaisiin tähän lähdetty jatkotoimenpiteitä tekemään mielestäni nämä käräjäoikeuspaikkojen lakkauttamiset varkaudessa tai muuallakaan alueella eivät ole järkeviä vaihtoehtoja kokonaisuuden kannalta vaan ne tarvitsisi säilyttää sillä käräjäoikeuksien aluepoliittinen merkitys on suuri minusta olisi parempi ensin selvittää aikaisempien ratkaisujen kokonaistaloudelliset vaikutukset kansantalouteen ja ottaa ensin siitä opiksi ennen kuin jatketaan käräjäoikeuksien lisäalasajoja

oikeusistuimien yhdistäminen on järkyttävä esimerkki asioiden huonosta valmistelusta ja poliittisesta pelistä sellaista ei voida sallia näin totesivat kansanedustajat reijo tossavainen ja jari lindström kouvolan sanomissa kahdeskymmenestoinen kuudetta kaksituhattakaksitoista kun kouvolan hovi ja hallinto oikeuksien lakkauttamisesta osana hovi ja hallinto oikeusverkon uudistamista tuli tieto nyt kysyisin ministeri lindströmiltä kun oikeusverkostosta tässäkin esityksessä on kysymys mikä on muuttanut mielenne prosessioikeuden emeritusprofessori jyrki virolainen on kirjoittanut blogissaan että on odotettavissa että oikeusturva tulee uudistuksen johdosta huonontumaan kuten esimerkiksi suomen tuomariliitto on todennut

muuta väittää arvoisa puhemies arvoisa ministeri käräjäoikeuksiamme ei tällä hetkellä vaivaa joutilaisuuden vaiva kun verkostoa leikataan lähes kolmannes kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen ei se voi millään ajattelulla parantaa oikeudenhoidon laatua perustuslaki määrää käsittelyaikojen kohtuullisuudesta verkoston leikkaus tietää käsittelyaikojen venymistä eikä mitenkään lyhennä käsittelyaikoja miten takaatte tämän jälkeen tuomioistuinten tuomioistuinten mahdollisuuden toteuttaa perustuslaissa määriteltyjä tehtäviään miten te arvoisa ministeri määrittelette kohtuullisen käsittelyajan tiedossa olevan todellisuuden vallitessa te silti uskallatte esittää näin mittavaa käräjäoikeusverkoston leikkausta

arvoisa rouva puhemies esitys käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi ja supistamiseksi on kieltämättä ongelmallinen mutta se on myös tämän ajan tämän ajan asia elikkä meidän tulee ottaa huomioon valtiontalouden realiteetit maailman nopeutuminen digitalisaation eteneminen ja niin edelleen se mikä oli kymmenen vuotta tai kaksikymmentä vuotta sitten hyvää ei välttämättä tänä päivänä enää sitä ole meidän on joka tapauksessa tässä kehityksessä pysyttävä mukana ja modernisoitava näitä eri prosesseja ja tämä koskee myös oikeusministeriön hallinnonalaa kuten ministeri omassa puheenvuorossaan totesi se että kielellisistä oikeuksista kannetaan tässä keskustelussa suurta huolta huolta ja ministeri on itse paikalla tätä kuulemassa on äärimmäisen tärkeä asia ja kuten ministeri totesi kielellisiin oikeuksiin tällä uudistuksella ja käräjäoikeusverkoston harventamisella ei kajota jos sitten tämän prosessin aikana tai sitten lain voimaan jo tultua moista ongelmaa havaitaan totta kai siihen pitää puuttua kovalla kädellä heti ja korjata ne virheet perustuslakimmehan turvaa että jokaisella kansalaisella on oikeus asioida sekä tuomioistuimessa että viranomaisissa ja saada sieltä sitten ratkaisu kohtuullisessa ajassa omalla äidinkielellään sitähän tämä perustuslain kirjain tarkoittaa ja tästä kirjaimesta on tiukasti pidettävä kiinni lakivaliokunta on tässä asiassa kyllä erittäin korkean temppelin harjalla ja tämän lähetekeskustelun henki on varmaan välittynyt lakivaliokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle tätä asiaa tullaan kyllä varmasti siellä sitten tarkasti käsittelemään ja keskustelun aikana esille nousseet ongelmat otetaan huomioon tärkeää on kuitenkin tässä uudistuksessa se että oikeusprosesseja kehitetään sinänsä meillä iso osa riitajuttuja menee käräjäoikeuksiin ja pyörii siellä pitkiä pitkiä aikoja niin kyllä siinä siinä prosessissa prosessissa tulisi ottaa huomioon myös sovittelumahdollisuuden parantaminen ja nimenomaan niin että saataisiin niitä juttuja käsiteltyä nopeasti ja sieltä sitten päästäisiin eteenpäin

hallinto oikeuden ratkaisun saaminen kestää vuosia ja se ei ole minun mielestäni mitenkään perusteltua kerron yhden esimerkin kun on tilaisuus siihen muutamaa valokuituverkkoa kun ilomantsiin rakennettiin siihen liittyvän viranomaispäätöksen saaminen aivan yksinkertaisesta asiasta saako julkisen yleisen tien ali vetää piuhan sellaisella uudella tunkkausmenetelmällä jossa tehdään putki tien alle ja sitten siihen putkeen sijoitetaan kaapelit tämän luvan saaminen kesti kahdeksan kuukautta kahdeksan kuukautta paperit seisoivat tamperelaisen viranomais insinöörin pöydällä ja kahdeksan kuukauden kuluttua tuli ratkaisu eihän tässä ole mitään järkeä tässä hommassa tällaisten asioiden pitäisi selvitä yhdessä päivässä periaatteessa puhelinsoitolla uskon että prosessipuolella myös käräjäoikeusasiassa pystymme pystymme etenemään saamaan järkevöitettyä näitä prosesseja tällainen menettely jossa asioita viivästytetään ja monesti oikeudenkäytöstä on tullut yksi yksi yhteiskunnallisen yhteiskunnallisen kehityksen jarrumuoto ei mielestäni sovi tämän takia toivon että tämän tämän lain käsittelyn yhteydessä myös prosesseihin kiinnitetään huomiota ja ministeri tietenkin osaavana henkilönä tätä asiaa prosessipuolelta lähtee viemään vahvasti eteenpäin että saamme silläkin silläkin puolella mentyä eteenpäin on tärkeää myös se arvoisa rouva puhemies että kunnallinen oikeusapu toimii tämänkin jälkeen hyvin ja siihen kiinnitetään suurta huomiota monelle ihmiselle on tärkeää että kunnallinen oikeusapu on saatavissa nopeasti ja siellä pystyy asioimaan ja jos käräjäoikeuteen joitakin asioita saa sen oikeusavun sieltä kunnallisesta oikeus avusta itselleen ja sitä kautta vietyä asiaa eteenpäin jolloin myös taloudellisen puolen elikkä kustannukset pystyy pystyy pitämään kurissa tämähän on on monelle kansalaiselle henki ja elämä nimittäin juristin palkkaaminen monessa asiassa suoraan on niin kallista touhua että tavan eläkeläiselle esimerkiksi se ei ole mitenkään mahdollista tärkeintä on kuitenkin se että kehitämme näitä järjestelmiä ja suomalaista lainsäädäntöä ja ja ennen kaikkea pyrimme hallitusohjelman mukaisesti torjumaan turhaa byrokratiaa vähentämään sitä ja säästämään kustannuksissa mutta kirkkaana on pidettävä kuitenkin se perusasia mielessä kuten ministeri aivan totesi että jokaisen tulee saada se oma tuomioistuinpäätöksensä kohtuullisessa ajassa ja että se nimenomaan on myös lainvoimainen että valitustiekin on olemassa toivotaan kuitenkin niin että tämä valitusoikeuksien olemassaolo ei aiheuta sitä että meillä tässä maassa kaikki jutut seisovat ja mikään asia ei ei

tämä on valtava lakikokonaisuus mitä nyt ollaan uudistamassa tässä on monessa kohtaa vaara että lapsi menee niin sanotusti pesuveden mukana yksi on esimerkiksi ryhmäkanneasiat tällä hetkellä toimivaltaisia käräjäoikeuksia ryhmäkanneasioissa on viisi ja nyt niitä sitten pienennetään yhteen kaikki ryhmäkanteet tulevat helsinkiin syynä se että niitä ei ei ole juurikaan ollut ja näinhän se on esimerkiksi kuluttaja asiamieheltä ei taida olla vieläkään yhtään ryhmäkannetta edennyt oikeusasteeseen saakka tai jos on niin niitä on korkeintaan yksi tai kaksi sen lisäksi ammattiyhdistysliike on pitkään ajanut ryhmäkanneoikeutta mutta sitä ei tunnu sinne tulevan ja tässä on nyt lain henki sellainen ja koko henki tätä asiaa ajatellen ei tässä maassa ole ei tule ja ei tule edes tulevaisuudessakaan ne lakaistaan maton alle tämä on aikamoista oikeusturvan etukäteistä kaventamista pidetään huoli siitä että oikeusturva ei voi kansalaisten osalta laajentua tulevaisuudessakaan tämä on erittäin erittäin vaarallista sen lisäksi se mikä tässä on tosi kummallinen asia on se että tässä perustelussa sanotaan ihan selvällä suomen kielellä että syy tähän koko hommaan on valtiontalouden tila onko juuri näin että maassa jossa montesquieun oppi on käytössä raha on se joka määrittää montesquieun opin käytön ja sen millä tavalla sitä käytetään koska meillä on riippumattomat tuomioistuimet voi puuttua niihin mitenkään muuten kuin rahan voimalla voimme sitten tehdä niin niin kuin haluamme ja saamme oikeuslaitoksen sellaiseksi kuin tässä salissa kulloinkin istuva hallitus haluaa sitten arvoisa ministeri kysyn miten olette ajatellut hoitaa ylipäätään uusien nuorten ruotsinkielisten tuomareiden valmistumisen ja toimimisen ja sen että he pystyvät saamaan koulutuksensa loppuun ja myöskin auskultointinsa loppuun jotta myöskin ruotsinkielinen väestö saa asianmukaista kohtelua tuomioistuimissa

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin siitä että ministeri on täällä kuuntelemassa koko keskustelun aikana olen lukenut tätä hallituksen esitystä ja tietysti erityisen hyvin näitä kappaleita missä kirjoitetaan kielellisistä oikeuksista aika moneen otteeseen tässä todetaan että pitää olla riittävä määrä tuomareita ja riittävä määrä muita henkilöstöryhmiä mikä on se riittävä taso ja miten sitä määritellään siellä luetellaan näitä erilaisia kuinka monta esimerkiksi näitä kielituomareita tulee olla mutta tehdäänkö sitten jossain vaiheessa arviointi siitä toteutuvatko kielelliset oikeudet käytännössä ja ja miten sitten voidaan vaikuttaa siihen esimerkiksi helsingissä tiedetään tänä päivänä että siellä on jos muistan oikein kolme kielituomaria me tiedämme tällä hetkellä että moni ruotsinkielinen valitsee että käydään sitä oikeudenkäyntiä suomeksi koska voi olla kahden vuoden jono päästä eteenpäin tämä minua huolestuttaa miten määritellään riittävä määrä missä vaiheessa arvioidaan ja ryhdytäänkö toimenpiteisiin koska me tiedämme

arvoisa puhemies rikosoikeudellinen vastuu on perinteisesti koskenut yksilöitä eli luonnollisia henkilöitä ja heidän moitittavia tekojaan vuonna tätä vastuuta täydentämään otettiin käyttöön yhteisöihin eli oikeushenkilöihin kohdistuva rangaistusvastuu muutamissa vakavissa rikostyypeissä oikeushenkilön rangaistusvastuuta on sen jälkeen laajennettu koskemaan muita rikoksia tällä hallituksen esityksellä oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi törkeään kirjanpitorikokseen rangaistusvastuun kohdistumista törkeässä kirjanpitorikoksessa myös oikeushenkilöön voidaan pitää oikeudenmukaisena törkeä kirjanpitorikos on jo itsessään vakava ja usein myös suunnitelmallinen rikos ja sitä voidaan hyödyntää muiden rikosten kuten taloudellisten rikosten verorikosten ja lahjusrikosten peittelemiseen tämä esitys tehostaa näin ollen tällaisen rikollisuuden torjuntaa se myös osaltaan edistää oikeudenmukaista kilpailua samalla esityksellä toteutetaan oecdn lahjonnanvastaisen työryhmän suomea koskevassa maaraportissaan esittämää suositusta ehdotuksella on sen valmistelun yhteydessä ollut hyvin laaja kannatus

arvoisa puhemies täytyy kiittää hallitusta johdonmukaisesta ja periksiantamattomasta työstä paremman suomen puolesta vaikka päinvastaisia puheenvuorojakin on välillä esitetty tällä esityksellä oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan myös törkeään kirjanpitorikokseen on selvää että tämä osaltaan kitkee korruptiota vaikka tosin suomessahan tutkimusten mukaan ei korruptiota juuri olekaan vaan sitä kutsutaan meillä maan tavaksi tätäkin esitystä lukiessa tulee mieleen se kestokysymys jonka olen esittänyt monesti aiemminkin kuinka tätä esitystä ei ole tehnyt jo joku aiempi hallitus miksi sen täytyi odottaa tänne asti lakia esitetään tulevaksi voimaan mahdollisimman pian mutta miksei se esimerkiksi tullut voimaan vuonna kaksituhattakymmenen kun asia ensimmäistä kertaa tuli esille ja siihen kiinnitettiin huomiota hallituksen esityksessä mainituin perustein

arvoisa puhemies tämän esityksen tarkoituksena on uudistaa vesitaloushankkeen toteuttamiseen liittyvää kiinteän omaisuuden lunastamista ja käyttöoikeuden perustamista koskevaa sääntelyä tavoitteena on saattaa vesilain omaksi lunastamista ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säännökset kaikilta osin sopusointuun perustuslain perusoikeuksien rajoittamista koskevien säännösten kanssa vesilain käyttöoikeussäännökset tulevat sovellettaviksi jokseenkin kaikentyyppisissä ja laajuisissa vesitaloushankkeissa aina yksittäisestä laiturista laaja alaiseen säännöstelyhankkeeseen käyttöoikeusharkinnassa on kyse siitä saadaanko millä edellytyksillä toisen aluetta käyttää hankkeen toteuttamiseen ei hankkeen sallittavuudesta sinänsä uudistuksen tarkoituksena ei ole ollut vesitaloushankkeen toteuttamisedellytysten muuttaminen vaan käyttöoikeussääntelyn muutokset on pyritty mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan siten että niiden vaikutukset hankkeiden toteuttamiseen jäisivät mahdollisimman vähäisiksi

arvioitu pieneksi vesistöjen virkistyskäytön parantamiseen tähtääviin hankkeisiin puolestaan saattaa liittyä muiden toimenpiteiden ohella myös vedenkorkeuden nostaminen tämä edellyttää usein toisen omistaman alueen saattamista veden alle jolloin kyse saattaa olla valtiosääntöoikeudellisesta pakkolunastuksesta sääntely on pyritty rakentamaan siten että se tunnistaisi erilaiset tilanteet jotta keskivedenkorkeuden nostaminen voisi edelleen olla mahdollista vesistöjen kunnostushankkeiden yhteydessä vaikkakaan ei ehkä enää kaikissa tilanteissa arvoisa puhemies hallitus on eri hankkeilla pyrkinyt purkamaan tarpeettomaksi arvioitua sääntelyä käsillä olevan esityksen pääasialliset tavoitteet ovat toisaalla mutta tässäkin yhteydessä on pyritty keventämään sellaista sääntelyä jonka tuottama lisäarvo on ollut vähäistä voimassa olevassa laissa erilaisten johtojen sijoittaminen valtaväylän alitse on edellyttänyt aina lupaa hankkeen vaikutuksista riippumatta suuri osa näistä hankkeista on vaikutuksiltaan ja toteuttamistavaltaan samantyyppisiä eikä niihin liity tapauskohtaista harkintaa edellyttävää ohjaustarvetta tällaiset hankkeet esitetään siirrettäväksi lupamenettelyn piiristä ilmoituksenvaraisiin hankkeisiin

arvoisa rouva puhemies vaikka tässä esitetyt asiat saattavat monista tuntua pieniltä näin maaseudun asukkaana huomaa että varsin monta kohtaa mitä tämä lainsäädäntö koskee on jo tullut esimerkiksi valtuustourani aikana vastaan tyyliin johtojen sijoittaminen tai tai vesiputkien sijoittaminen veden veden yli on ollut kohtuuttoman hankalaa luulisin että nyt tämä asia helpottuu kyse ei ollut niinkään siitä etteivätkö loppujen lopuksi esimerkiksi kaikki jotka omistavat osuuden yhteisiin vesiin olisi halukkaita mutta jo pelkkä tavoittaminen on ollut ollut erittäin työlästä katson että tässä edetään erittäin hyvin tässä norminpurkuasiassa toinenkin asia jonka ministeri nostitte on se miten vedenkorkeuden säätö vaikuttaa eri tahoihin ja se ei olisi ihan niin yksiselitteistä että että katsottaisiin yleishyödyllisiksi esimerkiksi matkailuhankkeet se on mielestäni erittäin hyvä meillä oli erittäin vaikea tilanne oman ison kivijärvemme kohdalta siinä että siellä oli erityyppisiä intressejä nyt on on ehkä hyvä että tämä tämä selkeytyy niin kuin monelta muultakin muultakin kohdalta mutta oikeastaan varsinainen syy minkä takia halusin jäädä tänne istuntoon on se että puhutaan myöskin oikeuksista pohjavesiin haluaisin että että tätä keskustelua käydään en tiedä onko tämä tulossa maa ja metsätalousvaliokuntaan toivoisin että että myös sinne mutta ainakin niissä valiokunnissa missä tätä keskustelua käydään pohdittaisiin syvällisemminkin taisi aika

siis voitte jatkaa anteeksi täältä puhujakorokkeelta kun kaksi paikalla tuli juuri täyteen

niin ajattelin että kun esimerkiksi kaivoslaissa meillä on on aika selkeät pelisäännöt miten

liittyväinen mitenkään siihen maanomistukseen joka siinä päällä on kuitenkin vastuut ja velvollisuudet siitä veden kunnossa pitämisestä on aina niillä ihmisillä jotka jotka sen maan omistavat ja joskus voisin ajatella että tuntuisi aika kohtuuttomalta jos jos jossain vaiheessa sitten ikään kuin omistajuus menisi jopa ulkomaisiin käsiin tästähän on on esimerkkejä että että on sulassa sovussa erittäin hienosti edetty ja ja maanomistajallahan on oikeus oikeus omaan vesihuoltoonsa sitten jos se turmeltuu ikään kuin sillä että joku rupeaa tekemään pohjavedellä bisnestä tätä on hienosti hoidettu esimerkiksi jossain lestijärvellä ja ja paikalliset ihmiset ovat tyytyväisiä että on syntynyt valtava määrä työpaikkoja mutta entäpä jos mietitään miten rajallinen resurssi tämä puhdas vesi ylipäätään maapallolla on ja mietitään vaikka ttip sopimuksen aikaansaannoksia siitä miten ne yhtiöt jotka ovat sijoittaneet niin sanotusti vesiomaisuuteen kansainväliset isot yhtiöt ovat haastaneet jopa valtioita sitten oikeuteen siitä etteivät saisi näitä näitä varoja sitten käyttääkään ja ja kanadan valtio muun muassa on joutunut maksamaan sitten tällaiselle suurelle yritykselle jos tullaan siihen tilanteeseen että esimerkiksi nykyinen suomalainen vedenpullottaja myisi sitten oikeuksiaan ulkomaisille tai mikseipä voisi tulla ulkomaisia omistajia aivan suoraankin niin minusta olisi hyvä käydä etukäteen tällaista keskustelua mitkä ovat pelisäännöt voiko meille tulla keitä tahansa toimijoita kun tiedetään että se vesi on on rajallinen resurssi ja sen vuoksi tullaan käymään vielä sotia maapallolla oikeastaan tässä oli se syy minkä takia halusin puheenvuoron haluaisin että vaikka ministerikin perehtyisi tai pistäisi perehtymään virkamieskuntaansa tähän asiaan ja siitä käytäisiin ihan asianmukainen keskustelu täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies tämä on erittäin hyvä lakikokonaisuus se että tästä vesiasiastakin keskustellaan muutenkin koska kuka omistaa veden veden omistus ja vesiasiat ovat meille suomalaisille niin itsestäänselvä asia että siitä ei monesti muisteta edes keskustella ja nyt sitten tämä vesiasia ja näitten osalta tässä esille mutta toinen asia on myöskin nämä vesialueiden vesioikeuden omistamiset elikkä siinäkin on se että vettähän ei ei varsinaisesti omisteta mutta omistetaan vesioikeudet siihen liittyvät kalastusasiat ja ja kaikki nämä ja nämä vesialueet ovat omistukseltaan hyvin pirstaleisia

toivoisin että me me voisimme ottaa käsittelyyn myöskin sen miten me saisimme yhtenäistettyä näitä jakokuntia että me saisimme vähemmän jakokuntia minkä jälkeen me voisimme näitä vesialueittenkin asioita alkaa paremmin oikeudellisesti hoitamaan vielä sen verran näistä vesialueitten omistajien oikeuksista että muun kun tehtiin uutta kalastuslakia niin siinä vesioikeuden omistajien asema romuttui aika rajusti sillä tänä päivänä ei välttämättä enää ymmärretä sitä että mikä on vesioikeuden omistajan rooli ja merkitys näissä asioissa

herra puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vangeille maksettaviin taloudellisiin etuuksiin liittyviä säännöksiä tavoitteena on muuttaa säännöksiä siten että vangeille maksettavat etuudet kannustaisivat vankeja nykyistä paremmin osallistumaan rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisiin toimintoihin tavoite on samalla yksinkertaistaa näiden etuuksien maksamista ehdotuksen mukaan kaikille vangeille ja tutkintavangeille maksettaisiin käyttörahaa vankilassaoloajalta tämä raha olisi tarkoitettu lähinnä välttämättömien perustarvikkeiden hankintaan se on noin viisikymmentä euroa kuukaudessa lisäksi toimintoihin osallistuville vangeille maksettaisiin toimintarahaa tai palkkaa toimintaraha olisi noin sata viiva kaksisataa euroa kuukaudessa palkka noin viisisataa euroa kuukaudessa toimintarahaa maksettaisiin päivärahana toimintoihin osallistuville vangeille toimintarahaa voitaisiin maksaa kolmen tasoisena ottaen huomioon erityisesti rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden edistymisen toimintarahan lisänä voitaisiin edelleen maksaa provisiota valmistuneiden työsuoritteiden perusteella esimerkiksi kokoonpano ja pak kaustöissä palkkaa maksettaisiin vain niin sanottuna avolaitostyönä muun kuin rikosseuraamuslaitoksen lukuun tehtävästä työstä nämä muutokset toteutettaisiin kustannusneutraalisti lisäksi esitetään muutoksia muihin yksittäisiin säännöksiin keskeisin muista säännösmuutoksista olisi että kuljetettaessa vankeja tai tutkintavankeja kaikki kuljetettavat henkilöt olisi tietyin edellytyksin mahdollista sitoa kuljetuksen ajaksi nykyisten säännösten nojalla sitominen on arvioitava erikseen jokaisen yksittäisen vangin osalta

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vankeuslakia tutkintavankeuslakia ja ja täytäntöönpanosta annettua lakia esitys on kokonaisuutena erittäin hyvä ja tasapuolistaa ja yhdenvertaistaa vankien kohtelua sekä lisää heidän turvallisuuttaan esityksessä ehdotetaan että kaikille vangeille maksettaisiin jatkossa käyttörahaa vankilassaolon ajalta sekä tämän lisäksi toiminnoissa oleville vangeille maksettaisiin toimintarahaa tämä on perusteltu ehdotus kuten ministeri juuri äsken kertoi toinen esityksen keskeinen ehdotus on että vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa säädettäisiin mahdollisuudesta sitoa kaikki kuljetettavat vangit lyhytaikaisen kuljetuksen ajaksi pääsääntönä olisi edelleen että vangin sitomisesta päätettäisiin yksilökohtaisen harkinnan perusteella ehdotus mahdollistaisi jatkossa vankien ja tutkintavankien sitomisen nykyisestä yksittäistapauksellisesta harkinnasta poiketen kuljetuksen turvallisuuteen yleisemmin liittyvien seikkojen perusteella mielestäni tämä on merkittävä uudistus kun ajatellaan turvallisuutta kokonaisuutena kun vanki vanki voidaan sitoa tai raudoittaa käsiraudoilla vankikuljetusten turvallisuus voidaan taata nykyistä paremmin pitää muistaa että kyse voi olla myös vangin omasta turvallisuudesta huolehtimisesta ei olisi ensimmäinen kerta kun kuljetuksen aikana vangit kävisivät toisiinsa kiinni ja toinen vahingoittuisi tällä uudistuksella parannettaisiin jatkossa myös niin sanotun pelkäävän vangin asemaa kuljetuksen aikana pelkät osastot kuljetuksissa eivät ole aina mahdollisia mielestäni käsirautoja ja sitomista tulisi käyttää mieluummin liian herkästi kuin sitä peläten tämä kommentti perustuu käytännön kokemukseen

puhemies minun on helppo jatkaa edustaja kulmalan puheenvuorosta koska kiinnitän huomiota hallituksen esitykseen siltä osin kuin siinä käsitellään mahdollisuutta sitoa vanki kuljetuksen ajaksi pidän esitystä perusteltuna erityisesti sen vuoksi että monet vangit tietävät nykyään oikeutensa erittäin hyvin ja voivat tehdä helposti valituksia jos laissa on joku aukkopaikka lisäksi muutenkin perusoikeusmyönteinen laintulkinta edellyttää tarkkarajaista sääntelyä kun kyse on ihmisen henkilökohtaisesta koskemattomuudesta tämä esitys on hyvä esimerkki siitä että elävässä elämässä havaitaan lainsäädännössä sellainen puute joka aiheuttaa ongelmia viranomaiselle ja yhteiskunnan turvallisuudelle sellaiseen on pystyttävä puuttumaan heti toivottavasti lakimuutos antaa paremmin viranomaisille mahdollisuuksia vankikuljetusten turvallisuuden parantamiseksi

arvoisa herra puhemies nyt annettavalla hallituksen esityksellä ehdotetaan lainsäädäntöön lisättäväksi säännökset uudenlaisesta rangaistuksesta joka koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä valvonnasta seuraamus olisi nimeltään yhdistelmärangaistus yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle terveydelle tai vapaudelle ensikertalaista ei tähän rangaistukseen tuomittaisi yhdistelmärangaistus korvaisi nykyisen koko rangaistusajan suorittamisen vankilassa nykyään koko rangaistusaikaa suorittavat vangit vapautuvat säännönmukaisesti vankilasta suoraan yhteiskuntaan vailla valvontaa ja tukea tämä on ongelma koska kysymys on kaikkein vaarallisimmista vangeista jotka erityisesti tarvitsisivat näitä toimenpiteitä heidän uusimisriskinsä vähentämiseksi kysymyksessä on yksi tuomio joka koostuu kahdesta osuudesta vankeusajasta ja valvonta ajasta valvonta aika olisi siis osa yhdistelmärangaistusta koskevaa tuomiota valvonta aika kestäisi aina vuoden yhdistelmärangaistukseen tuomitsemisen edellytykset olisivat samat kuin koko rangaistusajan tuomitsemisen edellytykset nykyään ovat järjestelmä pysyisi ehdotettavaa valvontaa lukuun ottamatta lähes nykyisellään esityksessä ehdotettavan valvonta ajan sisältö määriteltäisiin muun muassa vangin yksilöllisen riskiarvion perusteella valvottavan keskeisimmät lakisääteiset velvollisuudet valvonta aikana olisivat asunnossa pysyminen määrättyinä aikoina päihteettömyys valvonta ajan täytäntöönpanoon liittyvissä tilaisuuksissa toimintaan osallistuminen ja valvontaan sitoutuminen valvonta ajan velvollisuuksien törkeästä rikkomisesta voisi seurata että tuomioistuin muuttaisi valvonta ajasta jäljellä olevan ajan ehdottomaksi vankeudeksi valvonta aikaan sisältyisi aina henkilökohtaisia valvontatapaamisia sekä muuta rikoksetonta elämää tukevaa toimintaa valvonta merkitsisi sekä kontrollia että tukea siitä hyötyvät niin yhteiskunta kuin valvottava yhdistelmärangaistus olisi yleisen kriminaalipoliittisen linjan mukainen kyseessä olisi siis asteittainen ja hallittu tuettu siirtyminen takaisin yhteiskuntaan nykyään koko rangaistuksen vankilassa suorittaneet syyllistyvät melko usein vakaviin väkivaltarikoksiin suhteellisen pian vapautumisensa jälkeen ehdotettava valvonta aika tulisi todennäköisesti vähentämään heidän uusintarikollisuuttaan koska valvonnan sisällöllä puututtaisiin uusimisen keskeisiin riskitekijöihin esitys ankaroittaisi seuraamusjärjestelmää jonkin verran koska uudistus koskisi hyvin pientä vankiryhmää uudistuksen vaikutus rikollisuuden määrään olisi vähäinen ehdotetut muutokset olisivat toteutettavissa käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa joten ne eivät edellyttäisi lisäresursseja

puhemies kiitos ministerille että nämä hallituksen esitykset esitetään niin selkokielellä todella hyvin ymmärrettävästi kuten ministerikin sanoi niin tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muodostettavaksi uudenlainen rangaistus joka koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä valvonta ajasta valvonta ajan sisältö määriteltäisiin yksilöllisesti ottamalla huomioon vangin vaarallisuus päihteettömyyden vaatimukseen myös panostetaan mikä on todella tärkeää sanotaanhan että vankilat olisivat puolillaan jos ei alkoholia olisi joten tämä päihteettömyyteen perehtyminen ja ja vankien auttaminen siitä pois alkoholista nimittäin ja päihteettömäksi siirtyminen on todella tärkeää tarkoitus on että valvonta ajan jälkeen henkilö pääsisi yhteiskuntaan kiinni ja tämähän hyödyttäisi ihan

jos tulokset osoittautuisivat hyviksi niin mahdollisesti oltaisiin ehkä käytäntöä laajentamassa myös lievemmän rikoksen uusijoille ja vielä sanoisin että kansalaisille ja koko oikeusjärjestelmälle tärkeintä olisi että päätökset yleensä oikeusjärjestelmistä olisivat oikeudenmukaisia ja etteivät oikeusprosessit todella kestäisi niin kauan kuin joskus kestävät tässä oli taannoin justiinsa turun sanomissa eräs yrittäjä jonka oikeusprosessi käräjäoikeudesta hoviin kesti kymmenen vuotta käräjäoikeus tuomitsi jyrkästi hovioikeus vapautti mutta tällä välillä hän oli menettänyt kaiken se joskus ihmetyttää että käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomiot joskus korkeimmankin oikeuden tuomiot ovat niin erilaiset

yhdistelmärangaistus tulee kyseeseen vain kaikkein vaarallisimpien rikollisten kohdalla eikä olisi siis kovin yleinen rangaistuslaji kyse on vakavien rikosten uusijoista jotka muutoin istuisivat ehdottoman tuomionsa kokonaisuudessaan loppuun asti täytyy muistaa että kovinkaan usein vankeuteen tuomittu ei oikeasti istu vankilassa tuomiossa mainittua aikaa meillähän on suomessa jo nyt mahdollisuus

ehdonalaiseen rangaistukseen tuolloin ehdottomassa vankeudessa istunut rikollinen pääsee vapaaksi ja suorittaa loppuosan rangaistuksesta vapaalla jalalla kyse ei ole ehdollisesta vankeudesta huom sana ehdollinen vaikka nimi onkin samankaltainen ehdollisessa ei istuta vankilassa ollenkaan on vakavasti pohdittava tällainen uusi rangaistuslaji tarpeellinen senhän voi perustellusti kokea jälleen lieventävän meidän jo nyt melko lievää rangaistusjärjestelmää toisaalta tietysti tavoite on oikea puuttua juuri siihen ajankohtaan kun rikollinen vapautuu vankilasta tuolloinhan tutkitusti uusimisriski on erittäin korkea jos tämä rangaistuslaji hyväksytään niin sen toimeenpano on valvottava tarkasti ja aikanaan tehtävä johtopäätökset onko rangaistuksen käytöllä ollut todellista

arvoisa puhemies minusta on oikein hyvä että erilaisia muotoja tarkastellaan ja ja etsitään koska kuitenkin vankilassaoloaika on ensinnäkin kallista ja toisaalta siinä henkilö ei kyllä kovin paljon kuntoudu takaisin yhteiskuntaan nämä rikokset ovat sentyyppisiä että niistä tulee pitkiä rangaistuksia elikkä siinä monta vuotta

lähdetään katsomaan näistä rikoksenuusijoista koska siinähän on takana hyvin pitkä hyvin pitkä vankeusaika ja ja armahduksen kautta sitten päästään vapauteen eli siinä ollaan aika kauan vankilassa ehkä sentyyppisissä olisi sen vaarallisuusarvion voinut ensikertalaisellekin tehdä mutta hyvä näin että lähdetään nyt ottamaan selvää tästä mitä tuloksia tästä

puhemies kun rangaistuksista puhutaan niin tuli mieleen keväällä tekemämme aloite sanoin monikossa koska allekirjoittajia allekirjoittajia oli yli satakuusikymmentä kappaletta jonka sisältönä oli se että oikeus syyttää taposta ei vanhennu tämä aloite liittyi nokialla tapahtuneeseen tappoon kahdeksankymmentä luvulla sitä ei ole saatu selville ja nyt se tutkinta on jouduttu lopettamaan koska vaikka tekijä saataisiin selville syyteoikeutta ei enää ole aloite meni lakivaliokuntaan ja ymmärtääkseni siitä on sitten oikeusministeriö antanut lausunnon mutta se ei ole sitten taas julkinen asiakirja se on valiokunnassa haluaako ministeri millään tavalla avata mitä mahdollisesti ministeriössä on asiasta tuumailtu ja miten ehkä asia voisi edetä

arvoisa herra puhemies osaltani ehkä osaan joihinkin kysymyksiin vastata edustaja meren kysymys siitä siitä miten tämä nyt menee tämä menee niin että siinä on se ehdoton vankeus ja sen jälkeinen vuoden pituinen valvonta aika näin se menee edustaja kiurun kysymykseen otan selvää missä missä mennään tämän asian suhteen ylipäätään tästä yhdistelmärangaistuksesta sen verran että kun oltiin tuolla vierailulla hämeenlinnassa vankilassa ja siellä tämä oikeastaan ensimmäisen kerran tuotiin julkiseksi kun siellä oli rikostoimittajia paikalla niin kyseisen vankilan johtaja siis ammattilainen piti tätä yhdistelmärangaistusta hyvänä asiana ja nimenomaan sen takia että nämä ihmiset eivät mene niin kuin tyhjän päälle kun se kokemus tulee sieltä niin itse arvostan sitä ylipäätään täällä istuu salissakin ihmisiä jotka ovat alan ammattilaisia ja heiltä saa arvokasta palautetta tästä sitä pidän suuressa arvossa koska se palaute tulee kokemuksen kautta

puhemies tämän esityksen tavoitteena on tehostaa liiketoimintakiellon käyttämistä sen ehdotukset perustuvat pääosin vuosien kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaviisitoista harmaan talouden torjuntaohjelmaan esitys sisältää ehdotuksen liiketoimintakieltolain soveltamisalan laajentamisesta yksityisen elinkeinonharjoittajan ammattitoimintaan merkitystä ei olisi enää sillä harjoittaako yksityinen elinkeinonharjoittaja liike vai ammattitoimintaa ehdotus perustuu kirjanpitolain muutoksiin jotka ovat tulleet voimaan vuoden kaksituhattakuusitoista alussa uudistetussa kirjanpitolaissa liike ja ammattitoimintaa koskevat samat velvollisuudet eikä näiden kahden toiminnan luonnetta tarvitse enää erottaa toisistaan vastaavaa ratkaisua ehdotetaan liiketoimintakieltolakiin liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutettaisiin siten että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voisi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen jos laiminlyönti johtuu maksukyvyttömyydestä lakiin omaksuttaisiin periaate jonka mukaan yksinomaan normaalin yrittäjäriskin toteutuminen ja yritystoiminnan muuttuminen kannattamattomaksi ei voi olla liiketoimintakiellon määräämisen perusteena myös muilta osin tarkennettaisiin liiketoimintakiellon määräämisen perusteita kun kyse olisi lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyönnistä kyse ei olisi rikollisesta menettelystä joka on toinen liiketoimintakiellon määräämisen peruste mainitut tarkennukset liittyvät siihen että esityksen mukaan myös liiketoimintakieltolaissa tarkoitettu valvontaviranomainen kuten veroviranomainen saisi oikeuden pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa myös konkurssilaissa tarkoitettu pesänhoitaja voisi esittää tutkintaa koskevan pyynnön pyyntö voitaisiin esittää kun kyse olisi lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä mutta ei rikollisesta menettelystä voimassa olevan lain mukaan tällaisen pyynnön voi esittää vain

anteeksi arvoisa herra puheenjohtaja minä käyn täällä ikään kuin tämmöistä arvoisan oikeusministerin peruskurssia läpi kuullakseni avarasti tämän istunnon sisältöä mutta tähän nimenomaiseen kohtaan puhemies minulla ei ole mitään omaperäistä lisättävää

arvoisa puhemies sipilän hallituksen yhtenä strategisena tavoitteena on toimintatapojen uudistaminen sitä tehdään digitalisaation keinoin luvitusta sujuvoittamalla ja tarpeettomia valituksia rajaamalla tässä on myös saatu tuloksia aikaan nimittäin kun elinkeinoelämän keskusliitto hiljattain julkaisi arvion lupapäätöksiä odottavien investointien jonon pituudesta niin se on parissa vuodessa lyhentynyt noin seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla mutta edelleen kahdella pilkku on eri lupaprosessin vaiheessa olevia investointihankkeita tuo jonon lyheneminen ei johdu siitä että yritykset investoisivat laiskemmin vaan yritykset investoivat tällä hetkellä vilkkaammin ja olen tyytyväinen että olemme pystyneet tuota jonoa eri toimilla jo nyt lyhentämään näitä toimenpiteitä liittyy luonnonsuojelulain muutoksiin ympäristönsuojelulain muutoksiin maankäyttö ja rakennuslain muutoksiin mutta tätä työtä on syytä jatkaa ja tämänpäiväinen pöydällä oleva esitys tuo ympäristövaikutusten arviointiin joitakin sujuvoittavia muutoksia tarkoitus on että eri ympäristömenettelyjä voidaan yhdistää mutta samalla sitten tietenkin kiinnitetään entistä enemmän huomiota niihin todella merkittäviin ympäristövaikutuksiin uuden lain myötä tuohon prosessiin tulee monia muutoksia ja peräti viittätoista muuta lakia muutetaan myös ehkä merkittävin mainittava asia on mahdollisuus ennakkoneuvotteluun jossa yva yhteysviranomainen muut viranomaiset ja yva hankkeesta vastaava hahmottelevat yhdessä tuota arviointiprosessia tästä ennakkoneuvottelusta on saatu hyviä kokemuksia täällä ympäristölupapuolella ja juuri se on saanut kiitosta toimijoilta ja yrittäjiltä ja on yksi syy luvituksen nopeutumiseen näitä toimintojen yhdistämisiä tapahtuu taas siten että ympäristövaikutusten ja hankekaavoituksen arvioiminen voidaan nyt tehdä samassa menettelyssä ja myös luonnonsuojelulain mukainen natura arviointi voidaan yhdistää yva menettelyyn näiden muutosten arvioidaan lyhentävän käsittelyprosesseja useilla kuukausilla niissä hankkeissa missä tämänkaltaisia toimia tarvitaan mutta tämä on todellakin vain yksi muutos tässä sujuvoittamisessa toimintatapojen muutoksessa lisää seuraa siitä että olemme valmistelemassa ympäristöllisten lupien yhden luukun periaatetta sähköistä lupahakua sekä sitä että osa nyt ympäristöluvitettavista asioista siirtyy ilmoitusmenettelyn pariin mutta näistä kuullaan myöhemmin kun asiat valmistuvat tärkeintä on että hankkeitten sujuvoittaminen etenee

arvoisa puhemies ministeri tiilikaiselle tämänkin asian eteenpäinviemisestä ympäristöministeriö on osoittanut nyt sitten todella paljon että on alettu töihin byrokratian purkamiseksi ja toimintojen järkevöittämiseksi jotta me voisimme tässä yhteiskunnassa saada ja tuloksia aikaiseksi ilman näitten asioitten eteenpäinviemistä me emme saisi yhteiskuntaa nousuun ympäristönsuojeluvaliokunnalle on tänäänkin tässä istunnossa osoitettu paljon töitä useita hallituksen esityksiä on nyt tullut mutta otan nämä kyllä iloisena vastaan sillä näillä saadaan todella tuloksia aikaiseksi tämä kyseinen lakiesitys ympäristövaikutusten arvioinnista on todellista byrokratian purkua järkevöittämistä tosin tämä on vasta ensimmäinen askel tässä isommassa prosessissa sillä minä odotan tämän jälkeen vielä paljon lisääkin toimenpiteitä no hyvä että tämä saadaan nytten edes kunnolla liikkeelle tässä nyt sitten on hyvä että ympäristövaikutusten arvioinnissa voidaan jatkossa enemmän ja enemmän keskittyä olennaisiin asioihin ja se todellakin että arviointeja voidaan tehdä ettei tehdä joka ikistä arviointia erikseen itse olin töissä ennen tänne eduskuntaan tulemista savukosken kunnalla savukosken kunnassa viimeinen virka jota hoidin siellä oli elinkeinoasiamies kunnansihteerin virka soklin ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristölupa asiat olivat se joka työllisti minua todella paljon minun pöydälleni tuli sen prosessin aikana uskomaton määrä paperia siinä oli niin monta eri ympäristövaikutusten että minä kyllä putosin ihan rehellisesti sanottuna kärryiltä kokonaan siitä mikä ympäristövaikutusten arviointi milloinkin oli menossa jokaisesta oli monta senttiä paksu nippu paperia oli sähkölinjan oli tielinjan oli ratalinjan ympäristövaikutusta sitten oli itse kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointia

minusta tuntui ettei siinä ollut kukaan muukaan selvillä missä kaikkialla siellä oltiin menossa ja joka ikisessä lupaprosessissa joka ikisessä ympäristövaikutusten arviointiprosessissa kuultiin samat ihmiset ja ja jokainen varmuuden vuoksi laittoi omat allekirjoituksensa ja ja tekstinsä mukaan mukaan joka ikiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja sitten yllätys yllätys se ei ollut vielä kuin vasta ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristölupa käsiteltiin ja ja oli työn alla sitten kokonaan erikseen ja näistä asiasta tuli oma ympäristölupaprosessinsa kuka pysyi kärryillä minä en mutta sen minä tiedän että paperia tuli paljon ja tämä vei esimerkiksi minun kunnan elinkeinoasiamiehen työajasta todella ison määrän kuinka paljon olisinkaan voinut tehdä töitä sen kunnan elinkeinotoiminnan ja elämän kehittämiseksi nyt esimerkiksi tuo pieni kunta reilun tuhannen asukkaan kunta joutui käyttämään omien virkamiestensä työajasta todella ison ajan siihen että luettiin niitä papereita ja järjesteltiin ja katsottiin mikä on minkäkin hetken tilanne no nyt sitten on hyvä että tämä laki tulee minä olen todella kiitollinen siitä että tämä lakimuutos tulee ja sitten olen oikein tyytyväinen kun ympäristövaikutusten arviointia ja ja ympäristölupaprosessia voidaan käsitellä samoilla aineksilla

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on erinomainen näyttö byrokratian purkutalkoista niin kuin tuossa edellä jo todettiin ja tässä yhteydessä on kyllä syytä kiittää ministeriä ja ministeriön väkeä että tämä on viety eteenpäin erityisesti tämä arviointimenettelyjen yhdistäminen mutta arvelen että tämä ennakkoneuvottelumenettely tuottaa kyllä paljon hyvää tulosta kun tämä saadaan aikaiseksi tuossa edustaja maijala edellä kuvasi erityisesti tähän kaivoslakiin liittyviä prosesseja niin että ne ovat osoittautuneet hyvin kivuliaiksi yhteisölle äsken me puhuimme täällä vesilaista ja pohjavedestä ja siitä kuka kuka sen omistaa niin tässä yhteydessä voisi tuoda tuohon kaivoslakiin huolen siellä nimittäin malminetsintä ja maan varaus tätä etsintää varten voidaan tehdä vastoin maanomistajan

tahtoa ja olen saanut monta sydämistynyttä soittoa ja ja yhteydenottoa siitä että minun maalle voidaan tulla etsimään sellaisessa tarkoituksessa jota en itse lainkaan hyväksy erityisesti uraaniin liittyen ja uraanialueilla tämä tämä huoli on ollut kova

herra puhemies tämä kyseinen lakiesitys on tosiaankin tärkeä osa tätä byrokratian purkua tämä

silläkin tavalla merkittävä että tässä on kyse hyvin eri kokoluokan laitoksista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan meillä kokoluokat lähtevät kaivoksesta ydinvoimalasta aina sitten pienempiin esimerkiksi tiettyihin jätehuollon yksiköihin karjatalousrakennuksiin ne ovat taas niitä pienempiä yksiköitä joita

koskea ja siinäkin mielessä on erittäin hyvä että nyt tämä ennakkoneuvottelumenettely tulee käyttöön käyttöön ihan lain tasolla tätähän on sovellettu tietyissä ely keskuksissa jo jo jonkun aikaa ja siitä on hyviä kokemuksia mutta se on ennen ennen kaikkea siitä näkökulmasta hyvä kun meillä on pieniä toimijoita kyllähän isoilla toimijoilla kun ne toteuttavat tällaisia isoja voimaloita ynnä muita sanottaisiinko tätä lakimiesarmadaa ja ja muita resursseja kyllä hoitaa asiat näiltä osin mutta kun tämä on tavallaan kuitenkin kallis prosessi sinänsä ihan ihan perusteltu prosessi ja vaativa prosessi sille toimijalle investoinnin suunnittelijalle pyörittää niin tämä ennakkoneuvottelumenettely on siitä erittäin tärkeä että sillä myös turvataan vähän sitten näiden toimijoidenkin oikeusturvaa jotka tähän yva prosessiin ovat esimerkiksi oman investointinsa tai toiminnan muutoksensa kanssa sitten lähdössä ja tästä on kyllä syytä syytä lausua kiitokset

arvoisa puhemies erilaisten menettelyjen ja sitä että samaa asiaa ei tehdä eri nimikkeillä useampaan kertaan vaan että asiallisesti samat tai sitten hyvin lähellä toisiaan olevat arviointimenettelyt voidaan yhdistää kaikkea tätä voi lämpimästi kannattaa mutta tähän mennessä on jo näyttöjä tältäkin hallitukselta siitä että sujuvoittamisen nimissä tosiasiallisesti myös heikennetään ympäristösäätelyä ja ja ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaa ja ympäristövaliokunnassa pitääkin huolellisesti myös tähän asiaan perehtyä ja pitää huoli siitä että että sinänsä ihan hyvän ja kannatettavan asian nimissä ei sitten heitetä lasta pesuveden mukana

on ollut erittäin pitkä ja sekava ja tälle selkiyttämiselle on kyllä nyt selkeästi tarvetta täytyy esittää hallitukselle ja ministeri tiilikaiselle kiitokset siitä että tämän esityksen olette tänne eduskunnalle antaneet koska selkeästikin tämä nyt parantaa tätä nykytilannetta

arvoisa puhemies edustaja hassin puheenvuoroon haluaisin sanoa seuraavasti kun hän sanoi että tällä heikennetään ympäristönsuojelua niin kuin monilla muillakin vastaavilla esityksillä minä sanoisin näin että tämä on todellakin toisinpäin tällä pystytään keskittymään olennaisiin asioihin kun jokainen tietää mistä asiasta missäkin vaiheessa pystyy puhumaan ja millä hetkellä asioihin vaikutetaan niin uskon että voimme keskittyä myöskin

puhemies edustaja maijala ei nyt kyllä ihan tarkkaan kuunnellut sitä mitä sanoin sanoin että ympäristövaliokunnan käsittelyssä tulee kuitenkin olla tarkkana jotta pidetään huoli siitä että tässä yhteydessä ei heikennetä ympäristönsuojelun tasoa
arvoisa puhemies kiitoksia teille hyvät edustajat kommenteista mielelläni mainitsisin jokaisen nimen ellei se johda sitten lisäkommentteihin sekin on tietysti eduskunnassa aina sallittua mutta kiitos kommenteista tässä hyvin olitte tunnistaneet tämän sujuvoittamisen ja näitten ympäristövaikutusarviointimenettelyjen yhdistämisen niin valiokunnan puheenjohtajan kuin muittenkin edustajien puheenvuoroissa haluan vielä korostaa tuota ennakkoneuvottelumenettelyä nythän paras mahdollinen ympäristönsuojelullinen osaaminen ja monipuolinen kokemus meillä useimmiten löytyy sieltä ympäristöviranomaisen taholta on hyvä että se ennakkomenettely toimii koska silloin se ympäristöviranomaisen osaaminen on jo vähän niin kuin neuvonnallisesti hankkeen suunnittelijalla käytössä ja tätä juuri kaivataan ympäristöviranomaisten ja toimijoitten parempaa vuorovaikutusta sitä tämä lakiesitys osaltaan yrittää tuoda uskon ja tietenkin toivon sitä että valiokunta tekee tässä huolellista työtä ja katsoo että tällä ei ole niitä heikentäviä kohtia koska näin ei ole tarkoitettu vaan tarkoitus on sujuvoittaa ja varmistaa ympäristönsuojelun hyvän tason säilyminen

arvoisa puhemies on suuri ilo tuoda tämä esitys eduskunnan käsittelyyn onhan se merkkitapaus että satavuotias suomi juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista saa uuden kansallispuiston juhlakansallispuiston paitsi että kansallispuisto tietenkin edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tuleville polville se samalla edistää luontomatkailuun perustuvaa yrittäjyyttä tuolla kainuussa ja luo tätä kautta uusia pysyviä sekä myös sesonkiaikaisia työmahdollisuuksia biotalouden ja puhtaitten ratkaisujen ministeriryhmä päätti esityksestäni tammikuussa että juhlavuoden kansallispuisto perustetaan siis suomussalmen hossan ja moilasenvaaran sekä kuusamon kaupungin puolella sijaitsevan julman ölkyn alueelle nuo alueet ovat jo tällä hetkellä valtion omistuksessa ja kuuluvat natura kaksituhatta ohjelmaan tuota valintapäätöstä tehtäessä oli käytännössä kaksi kandidaattia eli hossa ja porkkala tärkein valintaperuste tähän juhlakansallispuistoon oli myös se että tällä oli historiallista merkitystä välitöntä ja välillistä suomen itsenäistymisprosessissa ja sen säilyttämisessä myöhemmin myös paikallinen ja seudullinen yksituumaisuus ja sitoutuminen tämän puiston puolesta tekivät minuun vaikutuksen oli helppo esittää hossan kansallispuistoa perustettavaksi myös tuo porkkala oli hyvä kohde mutta siellä vastaavaa valmiutta ei vielä ollut olin kuitenkin tyytyväinen kun pystyimme osoittamaan myös porkkalan kehittämiseen puolen miljoonan euron määrärahan ja myös sillä alueella se on herättänyt tyytyväisyyttä ja palvelurakenteita on pystytty uudistamaan totta kai kansallispuistoon liittyy aina odotuksia aluetalouden ja työllisyysvaikutusten saamisesta ja niin tälläkin hetkellä kun tiedämme missä tilanteessa suomen talous on tarvitsemme vielä toimia joilla työllisyyttä edistetään tulee olemaan suomen neljäskymmenes kansallispuisto ja sen kävijämäärät ovat kasvaneet jo nyt valmisteluprosessin aikana itsenäisyytemme sata vuotisjuhlapuisto on saanut myös kansainvälistä julkisuutta muun muassa lonely planet ja geographic ovat nostaneet suomen kansallispuistot ja samassa yhteydessä juuri hossan kansainvälisesti yhdeksi suositeltavaksi luontomatkailukohteeksi tästä voimme olla ylpeitä uusia yrittäjiä on tullut ja on tulossa hossan matkailuyrittäjien verkostoon esimerkiksi ranskalaiset kävijät ovat vakiinnuttamassa asemaansa hossan vuosittaisina vieraina hossan lakiesitystä on valmisteltu poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä paikallisten tahojen erityisesti suomussalmen kunnan kanssa tiedonvaihtoa varten on perustettu oma sijaintikuntien metsähallituksen ja ympäristöministeriön yhteinen yhteistyöryhmä kuntatasolla valmistelua on lisäksi tehnyt erillinen työryhmä jossa ovat olleet edustettuina eri toimijatahot suojelijoista metsästäjiin hossan kansallispuisto tulee olemaan laajuudeltaan runsaat yksitoistatuhatta hehtaaria se koostuu kahdesta natura kaksituhatta alueesta osa valtion maista on kuitenkin rajattu metsästykseen pyydyskalastukseen ja matkailun kehittämisen tarpeisiin välittömästi tämän puiston ulkopuolella myös puiston alueella lakiesityksen mukaan paikallisten metsästysoikeudet ja paikallinen nautinta säilyvät säilyvät

olen vakuuttunut että tuo suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuoden kansallispuisto perustetaan oikeaan paikkaan sinne missä itsenäistymistämme ensimmäisen kerran vaadittiin hossan kansallispuisto tulee olemaan upea lahja paitsi itsenäiselle suomelle myös erityisesti suomussalmelle ja kainuulle jonne se voi tuoda uutta hyvinvointia hossan kansallispuisto on kertomus ihmisen ja luonnon välisestä useiden tuhansien vuosien ajan jatkuneesta rinnakkaiselosta ja soisin sen rinnakkaiselon jatkuvan rauhaisissa merkeissä myös vastaisuudessa

ministeri tiilikainen päätti oikein kauniisti tämän esittelypuheenvuoronsa niin että hossa on esimerkki ihmisen ja luonnon useamman tuhannen vuoden ajan jatkuneesta rinnakkainelosta näinhän todella on hossaan liittyy hyvin tärkeitä historiallisia arvoja jotka alkavat ihan esihistoriasta esihistorialliset kalliomaalaukset ja peuranpyyntikuopat yli sata vuotta sitten sieltä on kerätty kansanrunoutta suomen teollistamisen historian kannalta

keskeistä todellisuutta ovat savottakämpät ja ja uittorakenteet ja myöskin paikkakunnalla eli suomussalmella ovat syntyneet yksi meidän klassisista kirjailijoistamme kianto ja tasavallan ensimmäinen presidentti k j ståhlberg kaikki nämä korostavat hossan historiallista arvoa samoin lähellä oleva raatteentie jossa käytiin yksi talvisodan keskeisistä taisteluista hossan

luvulla käytiin paljon huomiota herättäneitä metsäkiistoja suojellaanko vai hakataanko vanhoja metsiä kenties nämä metsäkiistatkin joskus tullaan katsomaan sellaiseksi osaksi suomen historiaa josta pitää myöskin jälkipolville kertoa ja kenties hossa on yksi niistä paikoista joissa sitä sitä kerrotaan luontoarvojen puolesta hossa täydentää kansallispuistoverkkoa oikein hyvin ministeri puhui myös alueen yksituumaisuudesta tämä on tosiasia ja sehän perustuu siihen että hyvin myönteisiä kokemuksia

joitakin vuosikymmeniä sitten kun kansallispuistoverkkoa olennaisesti laajennettiin tämä ei suinkaan ollut

luvuilla monia kansallispuistohankkeita vastustettiin todella ankarasti samaan tapaan kuin myöhemmin sitten muita ympäristönsuojeluhankkeita arvoisa puhemies olisin ollut iloinen jos myös porkkalasta olisi saatu kansallispuisto mutta hyvä näin hossa on hyvä valinta sekin

arvoisa puhemies

tässä esityksessä erittäin hyvää on se että suomussalmelaiset ja hossan kylän yrittäjät ovat määrätietoisesti ajaneet tätä eteenpäin niin kuin ministeri sanoi edustaja hassi tuossa jo kertasi tätä alueen historiaa että se on on ollut käytössä jo esihistoriallisella ajalla puisto tulee hyvin lähelle vanhan lapinmaan ja lannan rajaa vielä tuhatseitsemänsataa luvulla on ollut maaselän lapinkylä muutaman kymmenen kilometrin päässä ja nämä

värikallion kuvat kertovat kyllä niistä onnistuneista metsästysretkistä tapahtumista sieltä kolmentuhannen viiva neljäntuhannen vuoden takaa tämä alue uudisasutettiin tuhatkuusisataa luvun puolessavälissä ja silloin tulivat kaskiviljelijät siihen lähialueen kyliin riistaisat metsät ja kalaisat järvet antoivat särvintä tuolloin tulleille perheille ja kylässä poltettiin tervaa jota sitten uitettiin hossanjoen kautta oulujärven kautta ouluun kalastus ja metsästys ovat edelleen tärkeitä harrastuksia ja antavat särvintä alueen ihmisille siellä asuville ja siellä vapaa aikaansa viettäville porotaloudella on alueella vahva vuosisatainen perinne puiston alueella toimii hossa irnin paliskunta paliskunnalla on yhäkin kiinteitä poroerotusaitoja tulevan puiston alueella ainakin kolme kappaletta lakiesityksessä on turvattu että tulevassa puistossa porot ja poronhoito jatkavat kuten ennenkin toivon että puiston järjestyssäännöissä sitten tarkkaan huolehditaan siitä että myöskin toiminta poromiehillä siellä onnistuu liikkuminen siellä puiston alueella vaikka tulevan puiston ja sen lain valmisteluaika on lyhyt vain vajaa vuosi niin kuin ministerikin tuossa totesi niin vain voi kiittää siitä miten on osallistettu paikallista väkeä tähän valmisteluun valmistelussa on otettu erittäin hyvin mukaan alueen toimijat ja heidän näkemyksensä ja siksipä ehkä lakiluonnoksesta annetut lausunnotkin ovat pääsääntöisesti myönteisiä se ehkä kertoo juuri siitä mukaan ottamisesta yksi lausunnoista on rukan koulun oppilailta nuoret pitävät erittäin hyvänä asiana että sinne saadaan uusi puisto he toivovat luontomatkailun lisääntymistä mutta he kantavat huolta siitä että perinteisten harrastusten kalastuksen ja metsästyksen mahdollisuudet kapenevat puiston alueella lisäksi nuoret kiinnittävät huomiota puiston rakenteisiin heidän mielestään on erittäin tärkeää että kaikki luontomatkailuun käytettävät rakennukset rakennettaisiin materiaaleista joiden elinkaari on pitkä nostan tähän vielä pieniä huomioita joita olen saanut lausuntoajan päättymisen jälkeen tätä lakia on luettu jokaisessa tuvassa lakiesitykseen on kirjattu suurpetojen poisto kuten hossa irnin paliskunta ja paliskuntain yhdistys ovat sen esittäneet tämä kuitenkin muuttaa nykyistä vahinkoja aiheuttavien suurpetojen metsästystä osallistuu myös muita metsästäjiä eikä vain näitä paliskunnan poromiehiä metsästäjien määrä ja joukon kokoonpano luonnollisestikin vaihtelevat eri jahdeissa mutta saamieni arvioiden mukaan jopa yli puolet metsästysseurueista joutuisi jäämään puiston rajalle odottamaan jahdin etenemistä tämä luonnollisestikin hidastaa ja vaikeuttaa vahinkopetometsästystä lakiesityksessä sallittaisiin puistossa ulkopaikkakuntalaisille vain hirvenmetsästys paikallisissa metsästysseuroissa paikallisten metsästysseurojen jäsenmääristä on tällä hetkellä yli puolet ulkopaikkakuntalaisia mutta näillä ulkopaikkakuntalaisilla on kuitenkin hyvin pitkät sukuperinteet alueen käyttöön hyvin usein kotitilojensa kautta heillä on vapaa ajan asumus metsästäjät esittävätkin että kansallispuistossa sallittaisiin kaiken riistan metsästys paikallisten metsästysseurojen jäsenille lupaehtojen puitteissa toinen perinne kalastusperinne on huomioitu esityksessä hyvin vapaa ajan kalastus seisovilla pyydyksillä on sallittu yhdeksässä puistoon kuuluvassa järvessä ja nuottaaminenkin yhdessä tämän lisäksi viehekalastus on sallittua kahdessa järvessä tähän täytyy vielä lisätä kuusamon puolella puistoon jäävä noin sadan hehtaarin alue joka on kuusamon kylien yhteisten vesialueiden kalastuskunnan hallinnoimaa vesialuetta jonka käyttöä kansallispuisto ei rajoita näistä järvistä kaksi laukkujärvi ja somerojärvi ulottuu myös puiston puolelle esitänkin harkittavaksi tulisiko kalastaminen mahdollistaa myös puistoon kuuluvalla osalla niin ettei osa järvestä olisi kalastuksen piirissä ja osa ei ja harkittavaksi myös tulisiko selkoskylän osakaskunnan jäsenille heidän lausuntonsa mukaisesti antaa oikeus perinteiseen pyydyskalastukseen myös ala ja keski valkeaiseen sekä pitkä hoiluaan ja kokalmukseen suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlan kansallispuistoa on perusteltu luonnonsuojeluarvojen lisäksi kulttuurilla ja alueen historialla puistolla on kulttuurinen rooli ja alueella vahva yhteys suomen itsenäisyyden historiaan yhteiskunnalliset vaikutukset lakiesityksen perusteluissa esitetty hyvin kauniisti voisi jopa sanoa runollisesti hossa tuleekin olemaan upea erilainen kansallispuisto nykyisten puistojen ketjuun uskon että uudesta puistosta tulee ylä kainuun ja koillismaan eteläosan matkailullinen keskus jonka ympärille muodostuu verkostomainen luontoa ja perinnekulttuuria hyödyntävä yritysrypäs kuten ministeri totesi jo viime vuonna hossan puisto sai myönteistä kansainvälistä julkisuutta joten uskon että kävijämäärä lisääntyy huikeasti tulevan vuoden aikana ehkäpä jo jo juhlavuoden aikana minä toivon että me jatkossa tulevina vuosina pystymme huolehtimaan puistoalueesta sekä tulevan puistoalueen lähialueilla olevista metsähallituksen luontokohteista ja niiden hoidosta niukkojen resurssien tilanteessa laatu ei saisi ainakaan laskea jotta ei viesti leviäisi kansainvälisille areenoille minä toivon että tämä lakiehdotus käsitellään valiokunnassa reipasta tahtia ja erittäin myönteisessä hengessä

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunnan jäsenenä on hetki että kolmatta kertaa eduskuntatyöni aikana pääsen käsittelemään kansallispuistolakia tämä on todellakin kolmas laki kuuden vuoden aikana ja oikein hienoa edellinen puhuja sanoi että hyvässä hengessä ja reippaasti niin uskon että näin valiokunnassa tulee tapahtumaan tämä esitys on ymmärtääkseni hyvin ongelmaton ehkä jotain kalastukseen ja metsästykseen liittyviä hienosäätöjä saattaa olla mutta tuskin kovin paljon muuta tässä on todettu nämä historialliset syyt on todettu se että tämä on hieno hanke suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuoden kunniaksi näin todellakin on on todella hienoa että kunnan tuki yrittäjien ja paikallisten asukkaiden tuki on tässä vahvasti mukana jos näin ei olisi hanketta olisi aika epätoivoista viedä eteenpäin toimivaa ratkaisua siitä ei silloin oikein tulisi tässä on myös todettu että kävijöiden määrä varmasti tulee kasvamaan vuonna kaksituhattaviisitoista kävijöitä oli viisikymmentäkolmetuhatta ja nyt kun tämä kansallispuistostatus kesäkuussa mitä todennäköisimmin tulee niin kävijöiden määrä entisestään kasvaa se asettaa tietysti tiettyjä paineita reiteille ja infrastruktuurille joka on jo siellä valmiina mutta täytyy toivoa että meillä on mahdollisuuksia ylläpitää tätä hienoa kansallispuistoverkostoa hehtaareja voimme lisätä lähes lähes no ei nyt rajattomasti mutta voimme lisätä mutta ongelma on tietysti se että pelkät hehtaarit eivät riitä jos varaa ei riitä sitten pitää sitä infraa kunnossa esimerkiksi tässä mainittu värikallio ja ne rakenteet joita pitkin sinne on päässyt katsomaan olivat ainakin muutama vuosi sitten siinä kunnossa että sinne ei vaeltajia päästetty mutta tämä asia nyt tulee varmasti kuntoon kun rahaa on käytössä kaksi pilkku viisi miljoonaa

kaksi merkittävää kansainvälistä tahoa on viime aikoina maininnut suomen erittäin kiinnostavana matkailukohteena ja uskon että tämä trendi entisestään vahvistuu luontoarvojen merkitys kasvaa toisaalta turvallisuuden merkitystä ei koskaan voi korostaa liikaa ja hyvin vaikeasti ennustettavassa ja hieman epävakaisessa maailman tilanteessa suomi on tässä suhteessa etulyöntiasemassa ja toivottavasti näin on myös jatkossa rauhallinen ympäristö missä yhteiskunta toimii ja liikenne toimii ja rakenteet toimivat on sellaista mitä ihmiset matkailijat haluavat ja hakevat

kiitos todellakin ministerille asian eteenpäinviemisestä porkkala oli myös hyvä sille saimme myös lisää rahaa muistaakseni viisisataatuhatta euroa hyvä näin jos tässä haluaisi vielä eteenpäin visioida niin niin näkisin niin ja tiedän että moni asiantuntijakin näkee niin että käsivarren suurtuntureiden alue voisi olla sellainen kohde joka voisi täydentää tulevaisuudessa kansallispuistoverkostoamme parhaalla mahdollisella tavalla tiedän että se muun muassa edustaja kärnän näkemyksiin ei aivan suoraan sovi mutta jos tässä voitaisiin edetä keskipitkällä aikavälillä niin että paikalliset tulevat hyvin kuulluksi paikalliset elinkeinot tulevat hyvin kuulluksi ja ehkä joitakin pieniä säätöjä tai tuunauksia sillä tavalla että paikallisten elinkeinoja ei millään tavalla vaaranneta se kuinka paljon kansallispuistot tuovat varallisuutta hyvinvointia ympäristöönsä on todella iso asia taitaa olla yli satakaksikymmentä miljoonaa euroa mitä kansallispuistot tuovat paikallistalouteen vuodessa matkailijoitten myötä rahaa uskon että sinne kilpisjärven suunnallekin olisi mahdollista rakentaa semmoinen malli joka tukee paikallista paikallista elinkeinoa ja on paikallisten hyväksyttävissä mutta jos näin ei ole niin ei sitä väkisin tietenkään sinne pidä laittaa koska paikallinen tuki on näissä asioissa aina tärkeää näillä sanoilla kiitän käsittelemme kyllä varmasti positiivisessa hengessä tätä asiaa ympäristövaliokunnassa

edustaja kiurua kyllä siitä että todellakin tämä paikallinen tuki näitten puistojen perustamiseksi on on äärettömän tärkeää ja tilanne siellä käsivarressa on yksiselitteisesti ja selkeästi sellainen että paikkakuntalaiset eivät sitä puistoa sinne halua

sitten kuitenkaan ole lopulta toteutunut ja kun tuolla käsivarren suurtunturialueella matkailua tehdään niin on äärettömän tärkeää että siellä puiston alueella jos sinne sellainen tulisi kyettäisiin liikkumaan myös moottoroidusti ja kuljettamaan turisteja myös moottoroidusti olen ymmärtänyt että nykyisen lainsäädännön puitteissa kansallispuistossa tällainen toiminta on yksiselitteisesti kiellettyä vielä
sen jälkeen puhelistaan
arvoisa puhemies kiitos edustaja kärnälle paikallistuntemuksesta ja paikallisten mielialojen selventämisestä on varmasti niin ja tiedän myös itse että että se paikallinen tuki ei ole siellä vielä vielä sellaista kuin sen pitäisi olla jos kansallispuistoa viedään eteenpäin edustaja kärnä nosti esille tämän moottorikelkka asian ja ja se ehkä on niin kuin semmoinen joka kuvaa sitä ongelmaa kysyn ministeri tiilikaiselta miten te ministerinä näette suurtuntureiden mahdollisuuden ja sitten tällaisten asioiden yhteensovittamisen mitä esimerkiksi edustaja kärnä tässä esitti aivan poikkeuksellinen suomessa ja ja sellaista aluetta meillä ei todellakaan muualla ole uskon että kansallispuisto oikein toteutettuna olisi kaikkien etu myös sillä suunnalla

arvoisa puhemies täällä salissa me keskustelimme mistä tulee suomen sata vuotiskansallispuisto ja me onnistuimme saamaan sen hossan kansallispuistoksi kiitoksia nyt kuitenkin on muistettava se että hossan alueen väestö itse todella haluaa ja toivoo että sinne saadaan ja nyt tämän alueen kehittämisessä onkin todella tärkeää että mennään eväillä eteenpäin huomioidaan paikallisten ihmisten toiveet ja vaatimukset siitä miten asiaa ja aluetta kehitetään eteenpäin siinä on pari asiaa toinen liittyy kalastukseen ja toinen metsästykseen ei sen kummempaa elikkä samat perusasiat joista on keskusteltu monen muunkin kansallispuiston osalta mutta nyt meidän täytyy huomioida se että kyse on tuommoisesta pohjoisesta alueesta joka vastaa hyvin paljon ihan lapin kansallispuistojen olosuhteita mutta ei kuitenkaan ole niillä lapin alueilla meillä pohjoisessa on tietyt erityisoikeudet kansallispuistoissa muun muassa tuolla alueella meidän täytyy tätä lakiesitystä vielä muokata hioa lukea moneen kertaan ja tarkistaa mitä mikäinenkin pykälä tarkoittaa esimerkiksi kalastaminen verkoilla ja yleensäkin perinteisillä tavoilla pitää mahdollistaa paikalliselle väestölle entisellä tavalla hoidettuna siihen ei saa tulla yhtään ylimääräisiä vaikeuksia ja ongelmia ja toinen on sitten nämä metsästyspuolen asiat edustaja parviainen toikin hyvin esille tämän petojen poiston ja sen että ongelmaksi on yleensäkin koettu se että kun paliskunnan alue ulottuu usein naapurikunnan puolelle niin tässä tapauksessa paliskunnan osakkaat jotka asuvat naapurikunnan puolella eivät pääsisi osallistumaan siihen petojen poistamiseen elikkä siinä on muutamia tämmöisiä hiottavia kohtia mitkä meidän täytyy vielä katsella tarkemmin nyt ollaan perustamassa suomeen kansallispuistoa se on muuten niin iso määrä että meillä on aikamoinen vastuu näitten puistojen hoitamisesta se ei ole mikään halpa systeemi että saamme infran henkilöstön kaikki palvelut mainostamisen siihen liittyvät matkailuasiat ja kaikki muut pidettyä yllä se maksaa valtiolle aika monta euroa vuosittain ja nyt ollaan huomattu tuolla uk puistossa jonka minä tunnen läheisimpänä puistona parhaiten että sillä alueella monet pitkospuut jopa ovat menneet niin huonoon kuntoon että nyt aletaan miettimään mitä niistä puretaan ja otetaan pois käytöstä koska ei ole määrärahoja millä niitä pystytään hoitamaan tämä on todella vakava asia millä me pidämme tämän puistoverkon jatkossa yllä ja kunnossa nyt suomen sata vuotisteeman kunniaksi saimme talousarvioon hieman lisää määrärahaa puistojen infran hoitamiseen ja ylläpitämiseen mutta meidän täytyy nyt todellakin miettiä millä tavalla me tämän asian ratkaisemme jatkossa meillä on hieno neljänkymmenen puiston verkosto niiden yhtenäisyyttä täytyy mainonnassa ja markkinoinnissa hyödyntää entistä enemmän kiitoksia tästä lähdemmepä nyt sitten juhannuksen alla sinne hossaan perustamaan tämän puiston ja juhlimaan puiston kunniaksi tilannetta terveisiä vain sinne kuusamon ja suomussalmen alueelle että toivottavasti olemme voineet auttaa teitä

voin vain yhtyä niin monella tavalla tänään tästä asiasta täällä käytettyihin puheenvuoroihin on erinomaista ja aivan loistavaa että tämä hossan kansallispuisto perustettiin siitä erityisen suuri suuri kiitos ministeri tiilikaiselle ja totta kai koko hallitukselle hossan kansallispuiston perustaminen on monella tavalla ongelmaton kaikki lähti siitä että tämä oli alueen itsensä esitys siellä oli vahva vahva tuki tälle kansallispuistolle eli tämä on monella tavalla ollut ollut hyvä hyvä perustaa toki henkilökohtaisesti täytyy sanoa kun täällä on viitattu myös jonkin verran näihin mahdollisiin uusiin kansallispuistoihin tai uusiin luonnonsuojelualueihin että ehkä oma intoni on on tämän hossan kansallispuiston perustamisen myötä aika tavalla jo nyt tyydytetty uusien luonnonsuojelualueitten perustamisen osalta noin nätisti sanottuna

tässä on todettu että lakiesitys on monella tavalla ongelmaton niin täällä on viitattu myös muun muassa metsästykseen ja kalastukseen se se pitää paikkansa että tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä täällä eduskunnassa on syytä syytä kyllä tarkoin arvioida se tähän esitykseen nyt paikallisuuden näkökulmasta joitain ongelmia metsästysoikeuden ja kalastusoikeuden osalta ja tarvittaessa vielä sitten tehdä joitakin joitakin täsmennyksiä mutta todella näitä ihmeitä tässä itsessäänkin huomaa että täällä eduskuntasalissa on kiittelemässä uuden kansallispuiston perustamista kiitoksia

arvoisa puhemies pidän hyvänä mikäli alueen vanhat eräperinteet huomioidaan lakiesityksessä myös muuten kuin pelkästään tässä tekstissä elikkä myös tekoina kansallispuistoon tavanomaisesti kuuluvien rajoitusten rinnalla on esityksessä otettu mielestäni hyvin huomioon poikkeukset metsästysmahdollisuuksissa tilanteissa joissa on taustalla jo pitkään jatkunut metsästysperinne näistä meitä muistuttavat myös kalliomaalaukset luonnonsuojelualueen nykyiseen metsästyskäyttöön ei ole tarvetta tehdä muutoksia ei olisi mitään mieltä sillä että esimerkiksi pienriistan metsästys alueella kiellettäisiin kokonaan tai esimerkiksi pienpedoille tehtäisiin rauhoitusalue missä ne saisivat lisääntyä vapaasti se olisi suorastaan luonnonsuojelurikos muita eläinlajeja kohtaan kuten mainitsin laissa on sallittava jatkossakin alueella asuville kaiken riistan metsästys kansallispuiston alueella tietenkin lupaehtojen puitteissa metsästyksen salliminen tällä tavoin on kansallispuiston perustamistarkoituksen mukainen tällä tavoin on mahdollisuus säilyttää lajien tasapaino myös tulevaisuudessa tuleville sukupolville pidän myös tärkeänä että tavanomaiseen kotitarvekalastukseen on mahdollisuus jatkossakin tavanomaisin pyydyksin sekä välinein monessa alueen vesistössä on tällä hetkellä liian tiheä särki seipi tai ahvenkanta jota ei pystytä vähentämään tehokkaasti kuin katiskoilla ja verkoilla tällä tavoin paranevat niin sanotun arvokkaamman kalan elinolosuhteet vesistöjen tilahan on jo pääsääntöisesti kansallispuistossa hyvä

arvoisa herra puhemies on hyvä että saa oman kansallispuistonsa ja kun juhlimme tässä suomen itsenäisyyden sata vuotista taivalta niin se on sen seutukunnan ihmisille uskoakseni merkkitapahtuma olen saanut kuulla sen seutukunnan edustajien puheenvuoroja ja vakuuttunut siitä että päätös on on oikea toivoisin kuitenkin että tämän tällaisen sanotaanko pienehkön hurmoshengen keskellä myös realiteetit tunnustettaisiin ensimmäinen realiteetti on se että kun kansallispuisto alueelle tulee niin ehdottomasti on lailla turvattava paikallisten ihmisten oikeudet se koskee metsästystä ja kalastusta on niin niin monta esimerkkiä siitä että erilaisilla metsähallituksen määräyksillä on on rajoitettu esimerkiksi hirvenmetsästystä kerron esimerkin laitetaan hirvenmetsästyksessä tarvittavan välttämättömän koiran säkäkorkeusrajoitus sellaiseksi että vain mäyräkoiralla tai kiinanpalatsikoiralla pystyy hirveä ajattamaan

isommalla koiralla ei lupaa saa elikkä toivon arvoisa ministeri että tässä asiassa suhteessa kansalaisten odotuksiin siitä että heitä kohdellaan reilusti ja ja rajoituksissa mitä kansallispuisto tuo vääjäämättä tullessaan ollaan rehellisiä kansallispuisto tuo rajoituksia se on selvä asia että siellä alueella ei enää elämä jatku samalla keinoin kuin ennen sitä virallista kansallispuiston perustamishetkeä kun laki on laadittu eli se muuttuu se on ihan varmaa että se muuttuu suomessa on kolmekymmentäyhdeksän kansallispuistoa tämä on siis neljäkymmentä ja noin

miljoona hehtaaria on alaa yhteensä kaikilla kansallispuistoilla tässä maassa elikkä nämä alueet eivät tietenkään ole siellä perinteisessä talouskäytössä niillä rajoitetaan voimakkaasti metsästystä ja kalastusta ja sitten se käyttö mikä on on sitä lailla määriteltyä käyttöä kansallispuistomaista käyttöä mikä on ihan hyvä asia suuri rikkaus tässä kansallispuistoketjussa on se että niitä on eri puolilla puolilla suomea ja sillä on voitu tavallaan säilöä sitä alkuperäistä luontoa mitä sillä alueella tyypillisesti on näiltä alueiltahan tällaisia kohteita on aina löydettykin siinä siinä mielessä asia on hyvä ja oikea mutta sekin on meidän tunnustettava että luonnonpuistothan kuuluvat tähän samaan ketjuun niitä on yhdeksäntoista kappaletta ja satakuusikymmentätuhatta hehtaaria noin vähän on pyhitetty tieteen tekemiselle niin että siellä liikkumisrajoitukset ovat selkeämmät mutta kuitenkin nekin ovat luonnonsuojelualueita toivoisin nyt että kun ministeri on paikalla otan esimerkkinä vaikka petkeljärven kansallispuiston ilomantsissa siitä tiestä mikä sinne petkeljärvelle on on kymmenen viiva kaksikymmentä vuotta kunta toivonut että se laitettaisiin vihdoin ja viimein kuntoon ei se kovin paljon houkuttele sinne kansallispuistoon menemään kun se on semmoinen paukkukärritie että jos omistaa tekohampaat niin kannattaa laittaa ne pehmeään pussiin ennen kuin lähtee sille tielle ajamaan elikkä nimenomaan kun jotakin tehdään tehdään sitten kunnolla eikä jätetä sitä sillä keinoin että hieno on paikka hienot ovat rakennukset hieno on tarjoilu mutta se tie sinne on semmoinen paukkukärritie että eipä sinne paljon innosta mennä polkupyörällä meneminen sille tielle ei viitsi hyvää polkupyörää särkeä kannattaa mennä vaikka jalkaisin jos jaksaa kävellä elikkä nämä puitteet kuntoon kun kerran tämmöistä tehdään laitetaan ne tiet kuntoon ja laitetaan se palveluvarustus siihen ihmiset voivat oikeasti siellä kulkea nauttia suomalaisesta luonnosta mutta niin että myös paikallisten ihmisten oikeudet huomioidaan metsästys ja kalastus aivan moni on puheenvuorossaan sanonut tässä salissa nyt tämän käsittelyn aikana että paikallisten ihmisten oikeudet on turvattava lailla minä en jaksa uskoa enää ympäristöministeriön kanssa asioituani vuosikymmeniä että virkamiesten antamat lupaukset olisivat sitten lopullinen oikeustila mikä saavutetaan niin ei ole niin monta kymmentä kertaa olen joutunut pettymään ja niin ison määrän rahaa joutunut häviämään kestämättömien lupausten takia

lopuksi arvoisa herra puhemies se että kun suomessa on tämmöinen ajattelumalli päässyt vallalle että vain suojelulla suojelemme metsiä sehän ei pidä paikkaansa kaikki suomen metsät ovat itsessään arvokkaita geenivarastoja luonnonpuistoja jokainen omalla tavallaan sinne sopii aivan yhtä hyvin harvennushakkuu sinne sopii aivan hyvin uudistamishakkuu sinne sopii marjankeruu sienien keruu metsästys kalastus ja niin edelleen mutta kun meillä on tämmöinen mielikuva luotu että on vastakkainasettelu että metsien hakkuu on metsien hävittämistä ja suojelu on sitten se toinen ääripää eikä mitään muuta ole tämä on täysin väärä kuvitelma tästä meidän pitää päästä irti koska suomalainen metsä jokamiehenoikeus sen takia meidän pitää pitää huoli siitä että emme rajoita liikaa suomalaisten metsien käyttöä meillä alkaa olla niin kuin miljoona hehtaaria luonnonpuistoja reilut sataviisikymmentätuhatta hehtaaria natura alueet ja muut aarnialueet ja ja tällaiset mukaan lukien meillä on viisi miljoonaa hehtaaria erilaisten rajoitusten alla olevia alueita ja metsäalue mitä suomessa on kuitenkin jää alle kolmenkymmenen miljoonan hehtaarin

kannattaisi joskus pysähtyä tässäkin talossa miettimään vieläkö me me haluamme lisää taloudellisia käyttörajoituksia suomen metsille koska se on selvä asia että marjasadot sienisadot ja moni muu luonnon käyttö aika pitkälti riippuvat siitä harvennetaanko suomalaisia metsiä ja ja hakataanko niitä puolukkasadot ja muut marjasadot eivät lähde kasvamaan jos metsiä ei uudisteta se on selvä asia että parhaat puolukkasadot kymmenen vuotta hakkuun jälkeen kun pieni taimikko on saatu syntymään silloin on puolukkaa ilomantsin tanhuvilla ainakin niin paljon kuin jaksaa kantaa tämän takia toivon tähän taloon kriittisyyttä myös että ei jokaista asiaa jos me kaikki alueet panemme kansallispuistoksi tai luonnonpuistoksi niin tätä kansakuntaa uhkaa sen jälkeen erittäin rankka elintason lasku puuraaka ainetta ei saa enää käyttää ja moni muu taloustoiminta on seis maa ainesten otto ja niin edelleen kannatan hossan puiston perustamista lämpimästi ja onnittelen sitä seutukuntaa kun saivat tämän itsenäisyyden juhlavuoden puiston itselleen mutta toivon arvoisa herra siitä että paikallisten ihmisten oikeudet turvataan lailla ei millään lupauksilla eikä asetuksilla vaan lailla koska laki vaatii aina tämän talon kädenjäljen ja se on paljon isompi turva kuin se virkamiehen antama puolivillainen lupaus jonka pitävyyttä en aina ole jaksanut uskoa että se on totta ehkä olen ymmärtänyt väärin hitaan älyni takia mutta kuitenkin niin että ihmisten arki turvataan ja se turvataan parhaiten tässäkin tapauksessa selkeällä lainsäädännöllä

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

aikana maa ja metsätalousvaliokunnassa ja tässä salissa tai ei oikeastaan tässä salissa vaan tuossa naapurissa erityisesti mielessäni on oman seudun helmi teijon kansallispuisto joka toteutui viime vaalikaudella nyt kyseessä on suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuoden kansallispuisto hossa kansallispuiston perustamisella on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja maisemallisten arvojen lisäksi runsaasti virkistykseen ja luontomatkailuun liittyviä merkityksiä joiden taloudelliset sekä hyvinvointivaikutukset eivät todellakaan ole vähäisiä

ollut mukana muun muassa teijon kohdalla poikkeuksien kanssa on pärjätty mutta näyttää siltä että hossankin kohdalla valiokuntakäsittelyssä puhutaan kalastuksesta ja metsästyksestä elikkä kaikki periaatteessa kannattavat kansallispuistoja mutta sitten aina tulee se pieni ongelmatiikka että mitä tapahtuu alueella alueen ihmisten virkistyskalastuksen ja metsästyksen kohdalla toivotan tässä lähetekeskustelussa jo paljon onnea hossalle metsähallituksen pääjohtajan sanoin luonto lisää suomen kilpailukykyä

arvoisa herra puhemies tämä on todellakin hieno ja vaikuttava päätös että suomen satavuotisjuhlan kunniaksi on päätetty tämä kansallispuisto perustaa ja aivan kuten tuosta edustaja parviaisen puheenvuorosta tuossa aikaisemmin välittyi niin tämä on myöskin alueen asukkaille erittäin merkittävä asia ja tällä kansallispuistohankkeella tuntuu olevan laajasti väestön tuki siellä alueella ja yhdyn totta kai myöskin niihin joissa on toivottu toivottu myöskin sen paikallisen elämänmuodon säilymistä tämän kansallispuiston perustamisesta huolimatta mikä on mikä on totta kai hyvä asia näillä kansallispuistoilla on monia merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia muun muassa hossaa joka nyt on perustettu eli etelä konneveden

monia suotuisia ja hyviä positiivisia vaikutuksia seudun yrittäjyyteen ja elinkeinoelämään ja uskon ja toivon että tällä hossan puistollakin nyt sitten näitä hyviä vaikutuksia on ja varmasti ne myös liittyvät tähän laajaan tukeen mikä tällä hankkeella siellä alueella on ollut

arvoisa herra puhemies esitän parhaimmat kiitokseni hallitukselle ministeri tiilikaiselle näin niitä kansallispuistoja perustetaan hossa saa nyt puistonsa sen takia että hossa ja suomussalmen kunta sen puiston sinne halusivat tässä on paljon keskusteltu nyt näiden kansallispuistojen vaikutuksista paikallistalouteen ja tässä jossain määrin en voi jakaa aivan kaikkia niitä näkemyksiä joita metsähallitus on esittänyt esimerkiksi meillä tuolla pohjoisessa tulisi kehittää merkittävällä tavalla niitä oheispalveluita millä tavalla saadaan niitä puistokävijöitä ja matkailijoita käyttämään niitä paikallisia palveluita siellä nyt valitettavan usein tilanne on se että saavutaan täältä etelästä sinne pohjoiseen auto täynnä ruokaa muonaa pakataan rinkka lähdetään viikoksi käymään siellä kairassa ja sen jälkeen palataan tänne etelään ne vaikutukset sitten aluetalouteen ovat lähellä nollaa tässä käytiin keskustelua myös jo edustaja kiurun nostamana tästä käsivarren kansallispuistosta jota lähestulkoon pakolla viime hallituskaudella ajettiin silloisen ministeri niinistön toimesta tuonne käsivarteen kun me nousimme siellä vastarintaan ja ilmoitimme että me emme tätä puistoa käsivarteen halua

se on hyvät kollegat hyvin toisenlaista se luonnonsuojeluideologia siellä kuin meillä täällä suomessa sinne kun perustetaan kansallispuisto niin yleensä ensimmäisenä rakennetaan sen puistoalueen läpi tie joka takaa pääsyn näille syrjäisille alueille sinne kaavoitetaan laadukkaita matkailupalveluita keskelle sitä kansallispuistoa sinne perustetaan laadukkaita hotelleja laadukkaita ohjelmapalveluita ja myös vaikkapa moottoroitu liikkuminen näissä puistoissa on mahdollista ihminen voi maksaa useita tuhansia dollareita siitä että hän pääsee moottorikelkalla ajamaan neitseelliseen umpilumeen tai että hän pääsee metsästämään sinne kansallispuiston alueelle minä kannattaisin kyllä tämäntyyppisiä puistoja myös meille

luonnosta ja olen erittäin huolestunut siitä että meillä eivät enää paikkakuntalaiset pääse hyödyntämään näitä puistoja täysipainoisesti meillä on lapissa useita kokemuksia että useissa kansallispuistoissa on näin käynyt ja kuten edustaja hoskonen äsken hienosti totesi lainsäädännöllä on turvattava ne paikkakuntalaisten oikeudet myös tämä rahoituskysymys suomen osalta on on huolestuttava meillä on paljon puistoja ja nykyiselläänkään sitä rahaa ei riittävissä määrin riitä siihen infran ylläpitoon ja esitän tässä toiveen että nyt vaikka hossa perustetaan ja sinne infra rakennetaan sitten rahoitusta pois näiltä meidän olemassa olevilta puistoilta esitän tässä lopussa vielä niin että meille pohjoisen ihmisille metsästys kalastus ja moottorikelkkailu ovat meidän oopperamme ja balettimme ja näitä oikeuksia ei tule polkea eikä niitä tule ottaa meiltä pois
arvoisa puhemies toki meidän täytyy muistaa tässä se että puistot perustetaan luonnonsuojelulain pohjalle eli silloin silloin ajattelu siihen tapaan että on jostain luovuttava että jotain uutta saa ja silloin silloin täytyy joistakin aikaisemmista tavoista luopua että saisi saisi sitten tämän puistostatuksen tuolla puistossa on tehty jo paljon hyviä rakenteellisia juttuja rakennettu uutta nyt viime kesän aikana siellä on korjattu siltoja siellä on rakennettu laavuja siellä on uusittu muun muassa tämä edustaja kiurunkin mainitsema värikallion silta se oli huonossa kunnossa mutta nyt se on hieno hieno uusi kestävä silta yksi asia joka siellä puistossa on huolettanut puhelinyhteydet kun hyvin paljon puiston opastamiseen liittyy mobiiliteknologiaa että puistossa olisi joka puolella kuuluvuus niin siihen yritetään löytää ratkaisuja toivottavasti nytten jo alkuvuodesta sinne on saatu lisää lisää kuuluvuutta toteaisin vielä sen että nyt minusta on hyvin otettu hossa irnin palkisen poronhoidon asiat tässä huomioon ainoa on tuo haittapetopyynti miten se hoidetaan jos ajatellaan sitä hossa hossa irnin palkista mutta sitten vähän sama viesti mikä edustaja korhosella oli tuossa minulle tulee selkeästi viestiä metsätoimijoilta että ei uusia alueita suojeluun meillä on kohtuullisen paljon suojeltu ja huoli siitä miten jatkossa saadaan sahoille esimerkiksi puutavaraa mielestäni pitäisi löytää keinoja niin kuin tässä hossan puistoasiassa että voitaisiin jollain tavalla hyödyntää nythän on status nostettu retkeilyalueesta kansainvälisesti tunnetuksi puistostatukseksi ja se on äärimmäisen hyvä asia
arvoisa herra puhemies vielä kaksi asiaa toinen koskee suomalaista tapaa suojella luontoa aivan kuten edustaja kärnä omassa puheenvuorossaan todisti

amerikan ja kanadan alueen luonnonsuojelusta siellä todella toimitaan niin kuin hän sanoi elikkä sinne rakennetaan hyvä infra ja siellä on palveluita saatavilla meillähän on suomessa semmoinen tapa että kun jotakin suojellaan niin se on totaalisuojelua mitään ei saa tehdä otetaan esimerkiksi vaikka kolin kansallispuisto jossa siellä vaaran päällä on se yksi hotelli jos sinne saataisiin rakentaa hieman lisää ja saataisiin näin turistivirtaa lisää saataisiin siihen kauniiseen maisemaan sijoitettua lisää vuodepaikkoja niin se loisi sille seutukunnalle aivan uutta kasvua uutta työtä ja ennen kaikkea tekisi sen valtavan kauniin maiseman tunnetuksi suomalainen arkkitehtuuri pystyy sen kyllä tekemään mutta meillä on tämä valtava asennevamma joka johtaa siihen että suojelu on totaalisuojelua

asia joka liittyy nimenomaan tähän suojelun jyrkkyyteen mikä ei ole eurooppalaista luonnonsuojelua siihen meidän tulee päästä alueita pitää pystyä käyttämään nimittäin otetaan pohjoisella alueella tuolla lapissa siellähän on esimerkiksi sakatin kaivos esiintymä ja sinne on väkisin myöhemmin tullut tämä natura alue joka aiheuttaa sen että mitään ei saa tehdä tämähän johtaa siihen että amerikkalainen anglo american kaivosyhtiö ylikansallinen valtavan rikas rikas yhtiö jolla on rahaa vaikka kuinka paljon pitää sitä valtausta itsellään ja jonain päivänähän se louhii sieltä sen se päivä tulee varmasti eteen se vie ne valtavat luonnonrikkaudet itselleen ja tästä maasta pois ja suomi jos mikä kaipaa uutta pääomaa uutta työtä ja näiden luonnonrikkauksien hyötyä jonka tulisi tulla suomen kansalaisille eikä amerikkalaisille suursijoittajille tämä kohta on erittäin suuri epäkohta ja toivon että tästä uskalletaan keskustella tämä luonnonsuojelu johtaa vain siihen että kaikki suomalaiset rikkaudet joko siirtyvät pikkuhiljaa ulkomaisille omistajille tai suojellaan ja sitten me näemme nälkää mikä ei ole hyvä päämäärä kellekään

arvoisa puhemies tässä on vähän niin kuin kaksi näkökulmaa toista ääripäätä edustaa tämä ajatus että alueet pitää totaalisuojella toinen näkökulma on se että että oli alue mikä hyvänsä niin sinne pitää rakentaa hyvä tie ja ja muut oheispalvelut jossain siellä välissä ilmeisesti totuus menee nyt tietysti aina kun mitä tahansa tällaista luontokohdetta miettii niin kannattaa miettiä minkä takia ne ihmiset sinne alueelle tulevat ja nyt jos mietin esimerkiksi hossaa tai tai erityisesti saana tunturia niin kyllä itse ajattelisin niin että ihmiset tulevat sinne nauttimaan siitä luonnosta olen kuullut että saanan ympäri olisi suunniteltu tai saanan taakse ainakin tietä sillä perusteella että tietä pitkin pääsisi autolla katsomaan miltä tunturi toiselta puolelta näyttää tämä kuulostaa itselleni hieman oudolta ajatukselta koska se hiljaisuus ja tiettömyys ja autottomuus on juuri se juttu minkä takia sinne mennään
arvoisa puhemies itse kun olen käynyt luonnonsuojelualueilla ja muissa syrjäisissä paikoissa retkellä niin kyllä keskeinen syy on on ollut nimenomaan luonnonrauhan etsintä ja se että on ne luonnon äänet joiden joiden keskellä on mutta varsinaisesti pyysin puheenvuoroa edustaja kärnän puheenvuoron johdosta kun hän antoi ymmärtää että yhdysvalloissa olisi jotenkin vallitseva käytäntö että että metsästys on kansallispuistoissa sallittu netistä nopeasti löysin että vuonna kaksituhattakaksitoista kiisteltiin yhdysvalloissa lakiesityksestä joka olisi tosiaan kaikissa kansallispuistoissa sen sallinut en tiedä onko se mennyt läpi mutta silloin tilanne oli se että

sellaisia kansallispuistoja joissa metsästys oli sallittu se liittyi näiden puistojen

liittyviin historiallisiin syihin eli eli siellä missä metsästys oli sallittua se liittyi sen kyseisen paikan historiaan ja osassa puistoja taas sitten metsästys ei ollut sallittua itse olen käynyt yhdessä yhdysvaltojen kansallispuistossa siellä erityisesti mieleeni jäi se miten retkeilijöitä varoitettiin karhuista eli varoitettiin että ei esimerkiksi pidä ottaa telttaan eväitä ja jos yöpyy niin pitää panna metalliastiaan eväät jotta ei ruokita karhuja sen myös tiedän että yhdysvalloissa on kansallispuistoja joihin on palautettu sudet ja se on huomattavasti lisännyt luonnon monimuotoisuuden määrää näillä alueilla arvoisa

arvoisa herra puhemies hyväksi lopuksi tämän asian tiimoilta omalta osaltani se että kun tämä hossan kansallispuisto perustetaan niin toivon että paikalliset ihmiset siellä suomussalmella kuusamossa ja sillä seutukunnalla myös paikallinen maakuntaliitto pitävät nyt huolen siitä

nimimerkki kokemusta on kotikunnassani ilomantsissa esimerkiksi petkeljärven kansallispuiston osalta metsästykseen liittyvät ja sillä alueella olevat nautintaoikeudet ovat jatkuvasti olleet uhattuina mitä mielikuvituksellisimpia rajoituksia on keksitty ja sitten natura alueiden tuleminen yhdeksänkymmentä luvun lopulla aiheutti aivan valtavan muutoksen nimittäin siellä on ollut semmoinen ilmiö että kun otetaan esimerkiksi luonnonpuisto tai kansallispuisto siellä on tietyt rajoitukset päällä ja naturassa on rajoitettu esimerkiksi metsästystä jonkun lajin suojelun takia niin se metsästyskielto ja käyttökiellot on sitten pyritty viemään niin ankariksi koko alueella

on täysin vastoin sitä periaatetta minkä tautta näitä alueita aikanaan on perustettu ja mitkä paikallisten ihmisten oikeudet oikeudet ovat eihän luonnonsuojelu ole sitä että kaikki kielletään mikä on suomalainen näkemys ja ennen kaikkea vihreiden näkemys suojelusta tässä maassa mikä on tiedotusvälineissä otettu ikään kuin suureksi mantraksi jota pitää kaikkien noudattaa mitään ei saa sillä alueella tehdä sitten kun alue on suojeltu niinhän se ei suinkaan ole euroopassahan tehdään se suojelu niin että kun joku alue on suojeltu niin jos joku kasvi sieltä löytyy tai joku muu niin sitten suojellaan se kyseinen pienempi alue ja muualla alueella eletään aivan normaalisti niinhän sen pitäisi olla mitä sitten tulee näiden kansallispuistojen muuhun toimintaan niin vaatikaa nyt sitten että sinne hossaan rakennetaan kunnon tiet esimerkiksi se petkeljärven kansallispuiston ilomantsin tie möhköntieltä menevä tie on kyllä niin karmeassa kunnossa että onhan se tavallaan aika kummallista että kun valtio rakentaa sinne hienot hienot esittelytilat on entisöity niitä toisen maailmansodan aikaisia juoksuhautoja korsuja ja muita muita muistomerkkejä mitä sillä alueella on tapahtunut ja ennen kaikkea sitä kaunista luontoa ja saunoja on rakennettu yöpymispaikkoja hieno ravintola kokoustilat ja niin edelleen niin kaiken sen helmen kaiken sen kauneuden käytön yhtenä jarruna on alueelle menevä erittäin huonokuntoinen tie

rauhassa niin se varmaan onnistuu mutta mitä sanoo se yrittäjä joka pyörittää siinä valtion vuokraamassa tilassa palveluita eihän varmaan mieli mettä keitä kun turistit eivät tule jos autonsa särkee sillä tiellä niin se ei kyllä kovin paljon kesämieltä nosta kun muutaman tonnin remontin autoonsa teettää sen jälkeen kun kotiin menee elikkä haluan vielä kerran teille hyvät pohjoisen ihmiset korostaa sitä että nyt kun tämän juhlavuoden puiston perustamishetket ovat käsillä niin vaatikaa ympäristövaliokunnan kokouksissa kun asiantuntijakuulemista käydään että sinne tulevat paikallisten ihmisten edustajat kuultaviksi ja sanovat selkeällä suomen kielellä mikä on se heidän tavoitetilansa

tässä vaiheessa on kaikki mahdollista sen jälkeen kun laki on saanut lainvoimansa ja tasavallan presidentti on sen allekirjoittanut se on sitten myöhäistä ja väitän että nyt jos sinne tulee sellaisia pykäliä jotka metsästyksen ja kalastuksen ja muun moninaiskäytön kannalta ovat vaikea ratkaisu niin sen muuttaminen jälkikäteen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta siinä menee yhden ihmisen ikä saattaa mennä kahdenkin ihmisen ikä odotellessa siksi kannustan teitä näitä pettymyksiä paljon kokeneena ihmisenä että ei tässä tehtäisi väärin taas yhden kerran ja toivoisin kun ministeri äsken sai terveiset että että kansallispuistojen osalta ja muunkin luonnonsuojelun osalta päästäisiin vähän terveempään käytäntöön koska ei maailma niin mustavalkoinen

varmasti nämä metsästys ja kalastusasiat ovat sellaisia asioita joihin ympäristövaliokunnassa huolellisesti paneudutaan ja voin vakuuttaa että kyllä niitä paikallisia ihmisiä

ja kuntien edustajia

siitä asiasta vielä totean sen että ensisijaisesti kuitenkin pitää mielestäni kun kysymys on uuden kansallispuiston perustamisesta huolehtia siitä että metsästys ja kalastus siltä osin kuin ne sallitaan tehdään sellaisella tavalla että nämä luonnonsuojelulliset tavoitteet eivät vaarannu mutta olisin vielä palannut näihin kansainvälisiin esimerkkeihin ehdin edellisessä puheenvuorossani mainita sen että yhdysvalloissa joihinkin kansallispuistoihin on palautettu susia tämä on lisännyt luonnon monimuotoisuutta näissä kansallispuistoissa huomattavasti koska se on muuttanut sitten kasvissyöjäeläinten kuten kauriiden peurojen ja vastaavien käyttäytymistä kun ne ovat lakanneet esimerkiksi jokien ja purojen varsilta syömästä kasvillisuutta kokonaan koska silloin kun kansallispuistossa on petoja nämä kasvissyöjäeläimet

haluavat olla enemmän kasvillisuuden piirissä ja tämä on sitten aiheuttanut sellaisen tapahtumaketjun jossa hyvin monet lajit myöskin lintulajit ovat sitten run sastuneet ja monipuolistuneet ja vielä yksi esimerkki olen käynyt myös kanadassa yhdessä kansallispuistossa sieltä piti varata tietyiltä harvoilta sallituilta yöpymispaikoilta yöpymispaikat etukäteen aivan niin kuin hotellihuonetta olisi varannut tämä vain esimerkkinä että kansallispuistokäytäntöjä on hyvin monenlaisia maailmassa

herra puhemies näin maa ja metsätalousvaliokunnan varajäsenenä nyt lähetekeskustelussa on todellakin eläinsuojelulainmuutos joka ei ole muutoksena kovin suuri lakiin lisättäisiin eu lainsäädännön edellyttämät säännökset tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän eräistä velvollisuuksista ja ja tuotantoeläinten hoitajien pätevyydestä muutoksena siis siis suht pieni asiana tärkeä ja siksi sananen eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta elikkä tätä eläinsuojelulain kokonaisuudistustahan nyt parhaillaan tehdään ja olemme myös puolueena vaatineet tähän lakiin melkoista kunnianhimoa vaihtoehtobudjetissa kaksituhattaseitsemäntoista sdp on myös esittänyt rahaa eläinsuojeluasiamiehen virkaan tämä voimassa oleva eläinsuojelulaki on vuodelta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi ja perusteeltaan kovin vanhentunut eläimiä ja niiden käyttäytymistä koskeva tutkimustieto lisääntyy jatkuvasti myös eettinen keskustelu eläinten kohtelusta on tärkeää ja se kiinnostaa ihmisiä erityisen kovasti tieteellinen tutkimus eläinten käyttäytymisestä ja lajityypillisistä tarpeista on tärkeä perusta kun tätä lakia tullaan uudistamaan eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä sen vaikutukset kotimaiseen maataloustuotantoon on myös syytä arvioida hyvin tarkkaan kannatan kunnianhimoista eläinsuojelulakia mutta kehityssuunta jossa tiukka sääntely estää kotimaisen maataloustuotannon harjoittamisen kokonaan tai uhkaa sitä ei ole hyväksyttävää ja mitä sitten sitten tulee näihin pakkausmerkintöihin jotka puhuttavat myös useasti täällä salissa niin erilaisista tuotanto olosuhteista kertovien pakkausmerkintöjen käyttöä on ehdottomasti lisättävä lainsäädäntöä korkeammat tuotanto olojen vaatimukset ja eläinten hyvinvointi voivat olla kuluttajan ostopäätösten perusteena arvoisa puhemies yhteiskunnassamme on erilaisia haasteita mutta kansalaisten palaute on varsin selkeä he haluavat parempaa suojelua eläimille ja me olemme tästä tässä talossa vastuussa